esittelen eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta esityksen taustalla on luottolaitosdirektiivi valtaosa direktiiviin sisältyneistä velvoitteista laitettiin toimeen vuonna kaksituhattaneljätoista säädetyllä luottolaitoslailla eu lainsäädäntöön sisältyy optiona niin sanotun harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen asettaminen pankeille ja sijoituspalveluyrityksille tätä esitystä on valmisteltu valtiovarainministeriössä jo vuoden päivät

huolellisen valmistelun jälkeen olemme nyt tuoneet tämän teidän eli eduskunnan käsittelyyn minä pidän esityksen antamista hyvin perusteltuna sillä myös oecd ja euroopan keskuspankki ovat nostaneet esille huomionsa siitä että muut pohjoismaat ja valtaosa unionin jäsenvaltioista ovat sisällyttäneet puskurin kansalliseen lainsäädäntöön ennen itse hallituksen esityksen sisällön käsittelemistä pari sanaa pankkijärjestelmämme tilasta tämä esityshän käsittelee ennen kaikkea niitä työkaluja

pyydän teitä siirtämään nämä kaikki muut keskustelut tämän salin ulkopuolelle keskitytään täällä tähän
asiaan eli tavoitteena on siis edistää vakautta vaikka nyt esitämme uuden vakaustyökalun käyttöönottoa on suomen pankkijärjestelmä hyvässä kunnossa ja vakavaraisuus suomen pankkijärjestelmässä on vahvaa pankit ovat hoitaneet asioitaan erinomaisesti ja siitä kiitos heille tällä hetkellä vaarallisia epätasapainotiloja ei ole meidän pankkijärjestelmässämme nähtävissä meidän tehtävämme on kuitenkin varmistaa että rahoitusjärjestelmämme säilyy vakaana tulevaisuudessakin ja on riittävät vakaustyökalut käytössään kyse on viime kädessä suomalaisen veronmaksajan ja yritystemme tilanteen turvaamisesta kun kansantaloutemme vakaus voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla arvoisa puhemies luottolaitoslakiin lisättäisiin esityksellä tarpeelliset säännökset rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta eli järjestelmäriskipuskurista lakiin tuotavalla uudella lisäpääomavaatimuksella katettaisiin suhdannevaihteluista riippumattomien eli pitkäaikaisten rahoitusjärjestelmää tai kokonaistaloutta uhkaavien tekijöiden muodostamaa riskiä puskurin tavoitteena on vähentää tallettajien veronmaksajien riskejä pankkikriisien vaikutuksilta sillä puskurilla pyritään kattamaan riskejä joita pankkijärjestelmän rakenteesta voi aiheutua koko rahoitusjärjestelmälle ja kansantalouden vakaudelle meidän on huomattava että ehdotetut vaatimukset eivät tule suoraan lain nojalla sovellettaviksi vaan finanssivalvonnan johtokunta päättäisi mahdollisen lisäpääomavaatimuksen asettamisesta jokaisen luottolaitoksen osalta erikseen mikäli finanssivalvonta päättäisi asettaa vaatimuksen voimaan olisi luottolaitoksilla aikaisempien pääomavaatimusten lisäksi oltava ydinpääomaa yksi viiva viisi prosenttia järjestelmäriskin kattamiseksi jos finanssivalvonta päättäisi myöhemmin asettaa lisäpääomavaatimuksen olisi sillä kuitenkin valtiovarainministeriön arvion mukaan vähäinen vaikutus talouskasvuun sekä kotitalouksien yritysten luoton saantiin arvoisa puhemies vielä totean sen että meidän järjestelmämme on siis tällä hetkellä vakaa eikä ole näkyvissä riskejä viime aikoina nordean kiitettävän päätöksen jälkeen kun he päättivät siirtää pääkonttoritoimintonsa suomeen pankkijärjestelmään liittyvistä riskeistä tämä esitys ei ole ei ole liitännäinen nordean päätökselle tämä on ollut vuoden valmistelussa ja perustuu eu lainsäädäntöön muutenkin voi yleisesti sanoa että nordean tulo suomeen ei merkittävällä tavalla lisää meidän pankkisektorimme riskejä meillä on eurooppalainen pankkijärjestelmä kriisinratkaisumekanismeineen ja kriisirahastoineen sekä euroopan keskuspankin valvontoineen jota sitten kotimaan viranomaiset hoitavat joka luo vakautta uskottavuutta ja jonka tavoitteena on vähentää riskejä ja tarvittaessa tämä järjestelmä pystyy myöskin kriisejä ratkomaan pidän tätä perusteltuna ja eurooppalaisen yleisen linjan mukaisena

arvoisa rouva puhemies on aivan erinomaista että euroopan unionin direktiivistä lähtien lähdetään siitä että eurooppalaista pankkijärjestelmää vahvistetaan vaikka niin kuin valtiovarainministeri orpo totesi suomalaiset pankit ovat tällä hetkellä vakaita ja hyvässä kunnossa niin kaikkien tiedossa on että kaikki eurooppalaiset pankit eivät välttämättä ole hyvässä kunnossa meidän lähialueillamme saattaa tapahtua hyvinkin poikkeavia tapahtumia jotka vaativat ja edellyttävät että suomalainen pankkijärjestelmä pystyy

toimimaan sillä tavalla että täällä kaikki asiat hoituvat hyvin toivon että kun valiokunta tätä sitten käsittelee varmistetaan se että erityisesti nordeaan suurena pankkina liittyvät uudet riskit tulevat siellä selkeästi huomioiduiksi ja ja tässä kokonaisuudessa voimme kaikki sitten nukkua yömme rauhassa kun tällainen suurpankki on tänne suomeen saatu mikä on hieno asia
arvoisa rouva puhemies sinänsähän tällä esityksellä annetaan finanssivalvonnalle uusi työkalu tarvittaessa turvata sitten pankkien tämmöistä riskinsietokykyä sinänsä varmasti ymmärrämme historiaa lähihistoriaa ja että tämänkaltaiset mekanismit ovat tarpeen koska meillä on ikäviä kokemuksia finanssikriisistä jossa tosiasiassa kävi niin että pankkien riskit siirtyivät veronmaksajien maksettaviksi ja näinhän ei missään nimessä pidä olla ei saa olla eikä voi olla tulevaisuudessakaan ja siksi tämänkaltaisia työkaluja on hyvä ja pakko kehitellä ihan tietynlaisen vakauden turvaamiseksi voin osaltani tässä puheenvuorossa myös yhtyä niihin terveisiin joita täällä esitettiin valiokuntakäsittelyn suhteen varmaan on hyvä ja paikallaan katsoa sitten kaiken kaikkiaan tätä analyysia että mistä nämä pankkien riskit tosiasiassa isoimmiten muodostuvat mutta sinänsä ymmärrän tämän säätelyn taustan sen tarpeen johdosta joka nimenomaan finanssikriisistä on lähtenyt ja myös niiden kehittämistarpeiden näkökulmasta mitä meillä kaiken kaikkiaan on pankkijärjestelmämme riskien hallitsemiseksi ja nimenomaan sijoittajavastuun vahvistamiseksi
arvoisa rouva puhemies luottolaitostoiminnasta annettua lakia tarkennetaan ja luodaan lisäinstrumentteja sille että voidaan hallita mahdollisia kriisejä tulevaisuudessa paremmin mutta kun katsoo tätä eurooppalaista pankkijärjestelmää kaunistelematta sanoa että se ui syvällä syvällä velkojen suossa eikä varmaan sieltä lähivuosina pääse nousemaan euroopan keskuspankkihan tunnetusti lyö vauhtia lisää kun markkinoille dumpataan rahaa jatkuvasti lisää ja korko on edelleen nolla varmaan jokainen ison pankin johtaja ymmärtää että kysymyksessä on eräänlainen poikkeustilanne koko ajan tässä yritetään hoitaa järjestelmäriskiä joka on aivan jättiläismäisen suuri jokainen tietää että näillä pienillä muutamilla murusilla mitä tänne ollaan lisäämässä ei ole kriisin tullen mitään merkitystä euroopan pankithan ovat keräämässä sitä kriisirahastoa noin viisikymmentä viisikymmentä miljardia euroa ja siihen ei tarvita kuin yksi eurooppalainen pankki joka menee nurin sen ei tarvitse olla edes iso niin silloin koko rahasto on käytetty toivoisin että kun valtiovarainministeri asioi ecofinin kokouksissa ja monessa muussa paikassa hän pitää yllä tässä asiassa sitä suomalaista näkökulmaa että ei missään tapauksessa suomen vastuita lisätä tässä asiassa vaan jokainen maa kantaa pankkiriskinsä itse kolmas asia on sitten kun tavallisen ihmisen rahat on talletettu pankkiin ne palkalla tai eläkkeellä saadut pienet roposet siellä niin niistä ei ruvettaisi sitten maksamaan näille suurille pankeille niitä valtavia riskejä jotka ne ovat pörsseissä keinottelemalla hankkineet ja tehneet semmoisia manööverejä jotka eivät varmasti kaikki päivänvaloakaan kestä toivoisin että tässä asiassa pidetään suomalaisten ihmisten puolta ettei näihin ylettömiin ylettömiin vakuuksiin ja erilaisiin riskijärjestelmiin lähdetä mukaan vaan pidetään siitä kiinni että

arvoisa puhemies asia on juuri niin kuin ministeri orpo sanoi tämä lainsäädäntö ei liity ajankohtaiseen nordean tilanteeseen ja sinänsä tervetulleeseen saapumiseen suomeen mutta se onkin nyt syy siihen että me käymme tätä lähetekeskustelua harvinaisen huonolla keskusteluaineistolla koska tätä muuttunutta tilannetta ei hallituksen esityksen perusteluissa mainita on tietenkin selvää että valiokuntakäsittelyssä päästään paremmin kiinni siihen mikä on tämänhetkinen riskitilanne nordean tulon jälkeen ja auta armias voihan suomeen tulla vielä lisääkin suuria pankkeja kuinka me sitten vastaamme näihin riskeihin positiivinen ongelma periaatteessa sekin ministeri vetosi siihen että kriisinhallintamekanismit ovat meillä käytössä itse näkisin asian niin että rakennelma on vielä aika voimakkaasti kesken viime viikolla luxemburgissa kokoontui euroryhmä ja siellä keskusteltiin evmn tulevaisuudesta puheenjohtaja dijsselbloem sanoi että siitä oltiin yhtä mieltä että evm tulevaisuudessa olisi tämän pankkien kriisirahaston viimekätinen julkinen takaaja tämä kuulostaa minusta yhteisvastuun lisäämiseltä minusta yhteisvastuuta tarvitaan juuri näitten finanssikriisien estämiseksi mutta voisiko ministeri selventää sitä että jos hallituksen linja on yhteisvastuun välttäminen niin millä tavalla tämä evmn takuurooli siihen istuu sinänsä suomen etu on edistää pankkiunionia ja talletussuojaa ja olemme ikävä kyllä nyt kaksi ja puoli vuotta saaneet kuulla sitä että asiassa ei voida edetä kun eräät maat eivät hoida pankkijärjestelmäänsä kuntoon olisiko nyt ministeri orpo kuitenkin tilanne se että ne maat joissa tämä tämä talletussuoja on kunnossa voisivat yhdessä toimia mutualisoida sen riskin keskenään ja muut tulevat sitten mukaan kun ehtivät kyytiin
arvoisa puhemies sinänsä tämä lähetekeskustelu kuten edustaja harakka totesi on hyvin aiheellinen on aivan selvää että finanssivalvonta jos kuka tarvitsee uusia työkaluja se on hyvä lähtötilanne mutta kuten tässä keskustelussa on on tullut jo moneen otteeseen esille meidän pitää elää sitä maailmaa mikä on tässä ja nyt ja miltä tulevaisuus näyttää otan itsekin tämän nordean tapauksen esille sillä tavalla ensinnäkin todeten että minusta on hyvä asia että nordea tulee suomeen tilanne on kuitenkin se nordean osalta että riskejä on olemassa paljon esimerkiksi tukholmassa asuntomarkkinat ovat ylikuumentuneet mitä tapahtuu jos tukholman kupla puhkeaa aivan kuten edustaja harakka aloitti niin kysyn samaa asiaa vähän toisella tavalla oletteko te arvoisa ministeri pohtinut sitä tilannetta että nordean lisäksi tulee myös toinen pohjoismaalainen rahoituskonserni suomeen oletteko te miettinyt tällaista vaihtoehtoa mitä se tarkoittaisi ja mihin toimenpiteisiin aiotte silloin ryhtyä

olemme varmaan yhtä mieltä siitä että sellaiset toimenpiteet joilla vältetään uusia finanssikriisejä ovat ovat aina hyviä mutta vanha sanonta on että mitalilla on kaksi puolta niin on rahalla ja rahoituksessakin tässä on useissa puheenvuoroissa huolta tavallisesta kansalaisesta siinä yhteydessä sopinee pohtia mitä sillä tarkoitetaan kuka on se tavallinen kansalainen ja kuka on se epätavallinen kansalainen entä pienyrittäjä joka tarvitsee rahoitusta onko hän tavallinen vai epätavallinen kansalainen nyt lakiin lisättäisiin säännökset erityisestä lisäpääomavaatimuksesta jolla katettaisiin pitkäaikaisten ja suhdannevaihteluista riippumattomien rahoitusjärjestelmää tai kokonaistaloutta uhkaavien tekijöiden muodostamaa riskiä

ja suomi on tulossa siihen keskittymään pankkipuolella nythän on mielenkiintoinen tämä keskustelu kun meillä pitkän aikaa monta vuotta sanottiin että ei oikein minkäänlaista yhteisvastuuta nyt kun suomeen on ruvennut tulemaan tietyllä tavalla pääomia yrityksiä ja ja pankkeja nyt me rupeamme puhumaan että yhteisvastuussa on jotain hyviäkin piirteitä tämä keskustelun muutos on jännä olisin arvoisalta ministeriltä kysynyt kahta asiaa vähän samalla tavalla kuin edustaja östman nyt kun täällä todellakin tulee tiettyihin systeemiriskisiin pankkeihin lisäpääomavaatimuksia niin onko tässä myöskin se riski että yritysrahoituksen saatavuus voi heikentyä koska tietyllä tavalla täytyy laittaa rahaa

nopeasti mahdollisuus puuttua mikä muuttaa toimintaympäristöä fivan rooli suhteessa lainsäädäntöön olisi tietysti mielenkiintoista tietää
arvoisa puhemies ensinnäkin on hyvä panna merkille se että elämme nyt suomessa sillä tavalla vakaata talouden aikaa että tämänkaltaisia muutoksia voidaan tehdä ilman että niistä aiheutuu mitään erityistä hermostumista missään itse näen tämän ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä tämä antaa mahdollisuuden finanssivalvonnalle pankkikohtaisesti esittää lisäpääomavaatimuksia ja sillä tavalla tietysti ohjata kyseisen pankin riskinottoa meidän pitää myös olla avoimia sille että tällä hetkellä ehkä ainoa iso mittari joka tietyllä tapaa vilkuttaa keltaista meidän taloudessamme on kotitalouksien velkaantuminen se on se on tosiasia asuntoluototuksen suhteen minusta on ylläpidettävä tervettä ennalta säästämisen ja omavastuun vaatimusta nykyään ei voi välttyä siltä käsitykseltä että sitä pyritään kiertämään sillä että yhtiölainojen osuus kasvaa jopa tontteja rahoituksessa lainoitetaan erikseen autotalliosakkeita erikseen eli tuntuu että eri tavoin kierretään kokonaisvelan määrää siksi on tarpeellista että finanssivalvonnalla on tällainen tämän lain myötä tuleva mahdollisuus käydä rakentavaa vuoropuhelua pankin kanssa sen luototuspolitiikasta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin
arvoisa rouva puhemies tällä esityksellä tosiaankin annetaan finanssivalvonnalle mahdollisuus harkita lisäpääomavaatimuksen lisäämistä ja tällainen harkinnanvarainen lisäpuskuri saattaa olla toki tarpeenkin mutta aivan niin kuin täällä edustajat jaskari ja östman ovat miettineet onko mahdollista että tällä on kuitenkin sitten heijastusta talouskasvuun lyhyellä ajalla ja sitten kuinka paljon tällä voi olla vaikutusta esimerkiksi luottojen korkojen tasoon koska todennäköisesti viime kädessä kuitenkin yritykset ja tavalliset kansalaiset ovat ne jotka ovat sitten nämä lisääntyneet kulut maksamassa noissa pankkien lausunnoissa tulee esille se huoli siitä että suomalaisten pankkien taseet ovat koko lailla toisentyyppisiä kuin monien eteläeurooppalaisten ja keskieurooppalaisten riskipankkien taseet meillä esimerkiksi asuntolainojen osuus on kohtuullisen suuri tavallisten pankkien taseissa ja suomalainen on se joka vaikka hampaat irvessä maksaa sitten sen asuntolainansa ja niitten riskitaso on varsin matala siinä mielessä ymmärrän kyllä tämän pankkien valituksen tästä että että jollakin tavalla niille nyt tässä tulee ylimääräistä maksettavaa mutta aivan niin kuin täällä muutamissa puheenvuoroissa haluaisin tässä yhteydessä myöskin puhua tästä kriisinhallinta arkkitehtuurista laajemminkin eurooppalaisella tasolla ja siitä että meillä on otettu nyt aika myötäsukaisia kantoja sen suhteen että edetään kohti yhteistä talletussuojaa tietyillä edellytyksillä kuitenkin näyttää siltä että tämä lainsäädäntö on monissa maissa hyvin keskeneräisesti laitettu toimeen ja meillä on on paljon evidenssiä siitä kuinka edelleenkin siellä on mukana pankkeja joilla on korkeat riskitasot ja joitten taseita ei suinkaan ole vielä laitettu kuntoon mielelläni kuulisinkin ministerin näkemyksiä vähän tarkemmin myöskin tästä puolesta elikkä tämä eurooppalaiseen

arvoisa puhemies se seikka että suomen pankkisektori hurjasti kasvaa suhteessa bkthen kun nordea tulee meille ei tarkoita sitä että suomen pankkisektori on huonommassa kunnossa suomen pankkisektori on hyvässä kunnossa ja meillä on tilanne tilanne hyvä ja ei ole syytä erityiseen huoleen mutta euroopan osalta tietenkin riskien vähentäminen on tärkeätä minusta tämä liittyy myöskin aina tärkeään omavastuun ensisijaisuuteen ei pidä antaa siimaa sille että esimerkiksi vaikka italialaiset pankit haluaisivat että perustettaisiin jonkinlainen eurooppalainen roskapankki jonne sitten siivottaisiin eurooppalaisten kurapankkien riskit sille ei pidä antaa pienintäkään siimaa ja silloin myöskin on tärkeätä että suomi itse hoitaa mallikkaasti oman pankkisektorinsa joka on kunnossa ja ja silloin meidän puhevaltamme on näissä asioissa aina vahvempi
arvoisa puhemies viime vaalikauden roolistani johtuen oikeastaan ensin toteamus ja sitten kysymys toteamus ensinnäkin viime vaalikauden aikaan tai kriisin jälkeen oikeastaan tehtiin ratkaisuja joilla sekä parannettiin kansallista näitten kriisien sietokykyä läpi euroopan näin toimittiin että tehtiin myös sitten näitä yhteisiä toimia yhteisiin toimiin liittyi muun muassa sekä kansallinen että eurolaajuinen kriisinhallintajärjestelmä kriisirahastoineen siinähän tietysti valtioiden veronmaksajien kontolta siirrettiin pankkien asiakkaitten kontolle vastuuta tuo ratkaisu tarkoittaa esimerkiksi sitä että jos jossakin maassa euroalueella tapahtuu iso kriisi sen viimekätiset maksajat euroopan valtioiden veronmaksajat vaan kaikkien euroopan maiden myös suomessa pankkien asiakkaat osallistuvat silloin sen vaikkapa portugalilaisen kriisiin ajautuneen pankin ongelmien hoitamiseen tätähän tarkoitti kriisinratkaisujärjestelmä ja tämä viidenkymmenenviiden miljardin euron kriisirahasto

kriisirahasto jolloin eurooppalaisten pankkien asiakkaat siihen osallistuvat vai hoidetaanko niin kuin täällä vilahti se asia esille tämä evmn kautta koska evmn kautta hoidettuna kaikkien maiden valtioiden veronmaksajat osallistuvat tämän homman hoitoon

kriisinhallinta ja ratkaisumekanismeja voi olla tyytyväinen että ne ovat ne ovat olemassa ja että me olemme osa pankkiunionia se keskeinen ajatus on ollut että veronmaksajien ja pankkien kohtalonyhteys katkaistaan eli kun liian usein meilläkin kotimaassa on tietoa siitä pankkikriisin jäljiltä veronmaksajat olivat ne jotka maksoivat maksoivat laskun niin tämä kohtalonyhteys on pyritty katkaisemaan ja kun meillä on

on paljon paremmassa kunnossa kuin mitä se oli esimerkiksi vuosi kaksi kolme sitten ja menee parempaan suuntaan näiden järjestelmien myötä eli on valvontaa sekä mekanismeja myöskin ratkaista ongelmia ja on ollut kykyä ja näyttöä nyt siitä että nämä nämä toimivat sitten tämä tuleva eli eli pankkiunionin kehittäminen kokonaisuudessaan riskejä alas se on meidän ensimmäinen tavoitteemme riskejä alas ja meillä on selkeä kanta siitä että talletussuojajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vasta kun riskitasot ovat merkittävästi nykyistä alempana minusta se on ehdottomasti myöskin suomalaisten etu että jonain päivänä nämä riskit olisi painettu alas ja meillä olisi niin terve pankkisektori eri puolilla että talletussuojajärjestelmä voisi olla silloin käytössä mutta nyt on selvää että vastuullisuutta tätä kautta ei voida lisätä ennen kuin riskit on merkittävällä tavalla saatu vähentymään evmn euroopan vakausmekanismin kehittämisestä todellakin puhuttiin ehkä dijsselbloemin kommentti kuvaa sitä että mielipiteitä oli yhtä paljon kuin puhujia mutta siitä on yhteinen näkökulma että se toimii hyvin ja siihen ollaan tyytyväisiä se on ennen kaikkea tarkoitettu talouskriisien ratkaisuihin eri maissa ei niinkään pankkikriisien vaan maita koskevien talouskriisien sille pitää antaa vahvemmat työkalut ja se pitää pitää itsenäisenä tästä voitaisiin mielellään keskustella joskus pidempäänkin sitten sitten nämä vaikutukset siis tallettajien riski pienenee siis tallettajien riski pienenee omistajien vastuu kasvaa ja se ei ole vähäinen jos oman pääoman vaadetta nostetaan yhdestä viiteen se ei ole vähäinen se on merkittävää koska pankit käyttävät niin valtavaa lainavipua omassa toiminnassaan mutta omistajien riski on se joka joka kasvaa tällä ei pitäisi olla vaikutuksia kotitalouksien lainansaantiin tai sen sen hintaan mikä on hyvä asia eli riskejä vähennetään koko järjestelmästä se on viime kädessä veronmaksajan ja pankin asiakkaan tallettajan tai pankin asiakasyrityksen etu puhemies uskon että tästä tulee hyvä valiokuntakäsittely ja ja sitten pystytään paneutumaan myöskin tähän nordea kysymykseen koska se tuli nyt niin tähän samaan aikaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies osana hallituksen tänä syksynä tekemää työn verotuksen keventämisen kokonaisuutta lämmityspolttoaineiden verotusta esitetään nostettavaksi nettomääräisesti neljälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla vuoden kahdeksantoista alusta tämä on vastaavan suuruinen kuin vuoden seitsemäntoista alussa voimaan tullut korotus tämä on korvaava toimenpide jonka hallitus on päättänyt toteuttaa sen sijaan että yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon eli niin sanotun chpn hiilidioksidiveron alennus poistettaisiin vaiheittain niin kuin hallitusohjelmassa päätettiin yhdistetyn tuotannon verotuen poistamisella katsottiin olevan vaikutuksia suomen energiatalouteen ja verotuen poistaminen ei edistäisi sille hallitusohjelmassa asetettuja ympäristö ja energiapoliittisia tavoitteita lämmityspolttoaineiden veronkorotusten katsotaan paremmin tukevan näiden tavoitteiden saavuttamista veronkorotus kohdennettaisiin sekä veron energiasisältöosuuteen että veron hiilidioksidiosuuteen mutta korotusta painotettaisiin hiilidioksidiveroon kuten tehtiin myös vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta voimaan tulleessa korotuksessa tällä tavoitellaan kannustamista vähäpäästöisten lämmityspolttoaineiden käyttöön ja samalla pyritään parantamaan maakaasun kilpailuasemaa suhteessa kivihiileen bioperäisten nestemäisten lämmityspolttoaineiden verotuksen rakenne säilyisi ennallaan näiden lämmityspolttoaineiden hiilidioksidivero säilyisi alempana kuin fossiilisten polttoaineiden jolloin korotuksen painotus hiilidioksidiveroon parantaisi bioperäisten lämmityspolttoaineiden kannattavuutta kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyisi edelleen veronkorotuksen ulkopuolella myöskään turpeen matalaan energiaveroon ei ehdoteta muutoksia
arvoisa puhemies tässähän on kuten kuulimme kysymys sitten lämmitys voimalaitos ja työkonepolttoaineiden veronkorotuksesta jälleen kerran puhemies haluan tässä puheenvuorossa nyt vakavasti kiinnittää huomiota siihen että tälläkin esityksellä on vaikutuksensa ihan tavallisten ihmisten asumiskustannuksiin lämmityskustannukset nousevat kun tähän kaukolämpöön esimerkiksi puututaan tämä iskee aika rajusti nimenomaan kaupunkiasukkaiden rahapussiin samoin sitten todella moni omakotitalossa asuva lämmittäjä kokee lämmityskustannusten nousun tämä on mielestäni sellainen asia että haluaisin hallituksen kiinnittävän kokonaisvaltaisesti huomiota tähän kysyisinkin onko hallituksella jo joitain suunnitelmia miten miten se selvittää tämän vaikutuksia asumiskustannuksiin ja kompensoi tämän menetyksen näille ihmisille

meillähän on tältä päivältä sinänsä hyvä uutinen ja se hyvä uutinen on se että opposition vaatimuksesta hallitus on jälleen kerran peruuttanut erään huonon päätöksensä olimme verojaostossa hyvin iloisia siitä että tänään kuulimme että hallitus ottaa nyt takapakin tässä kiinteistöveron pakkonostossa tästähän me kävimme pitkän lähetekeskustelun ja sosiaalidemokraatteina edellytimme muun muassa että tästä pakkokorotuksesta joka nimenomaan iskee moneen kaupunkiasujaan luovutaan ja nyt siitä on luovuttu ensi vuoden osalta tämä alarajan pakkonosto ei toteudu ja siinä suhteessa järki voitti mainittakoon se tässä yhteydessä niin no nyt on sitten

tässä suhteessa hyvä kysyä onko sitten sinistenkin mielestä oikein se että tässä lämmityskustannuksia nostetaan todella monella kaupunkilaisella asujalla tai omakotitalossa asuvalla ja nyt voisi olla paikka tietenkin sitten pohtia myös tätä

meidän tavoitteemmehan ei silloin kun päätettiin kiinteistöveron lisäkorotuksesta ollut kiinteistöveron korotus vaan huolehtia siitä että tärkeä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen joka tehtiin pystytään kompensoimaan niin että me pidämme kiinni hallituksen talouspolitiikan perusraamista ja turvaamme kuntien

arvoisa puhemies ajattelin puhua tästä energiaverosta jos se sallitaan enkä kiinteistöverosta hallitus on tänään tehnyt hyvän päätöksen kun se on päättänyt varata tulevassa lisätalousarviossa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa syksyn vaikeista korjuuolosuhteista kärsineitten viljelijöitten auttamiseksi luonteva tapa auttaa on tietysti maatalouden energiatuotteitten valmisteveron palauttaminen koska märkä syksyhän aiheutti merkittävän energiankulutuksen lisäyksen viljankorjuussa ja ja kuivatuksessa tällä hetkellähän maa ja puutarhatalouden tuottajille palautetaan tuo kevyen ja raskaan polttoöljyn energiasisältövero kokonaisuudessaan ja se on seitsemäntoista miljoonaa euroa vuodessa lisäksi palautetaan sähkön valmisteveroa neljätoista miljoonaa euroa vuodessa mutta vähääkään ei palauteta energiatuotteitten hiilidioksidivero osuudesta joka on kaiken kaikkiaan kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa vuodessa tämähän poistettiin silloin pääministeri jyrki kataisen hallituksen aikana siihen ei ole mitään järkevää syytä ilmeisesti se johtui vihreiden vaatimuksesta mutta tämä vaatimus sikäli oli ontto jos sellainen oli että maataloudessahan on pakko käyttää traktoreissa ja ja kuivureissa ja niin edelleen polttoöljyä sitä ei voi vähentää sen mukaan palautetaanko hiilidioksidivero osuutta vai ei tuo määrä tosiaan on kolmekymmentäkaksi miljoonaa vuodessa joten tässä olisi aivan oivallista tehdä päätös että siitä edes tuo kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa päätettäisiin ottaa uudelleen palautettavaksi siihenhän on eun komission suostumuskin olemassa ihan omasta tahdostamme päätimme muuttaa käytäntöä
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on lähtökohtaisesti aivan kannatettava ja hyvä käytännössähän tässä painotetaan hiilidioksidiveron tapaisesti veronkorotusta noin kolme neljäsosaa korotuksesta kohdistuu hiilidioksidipäästöihin ja sitten se yksi neljäsosa energiasisältöveroon eli ilmasto ohjaavuus vahvistuu ja esimerkiksi maakaasun kilpailukyky kivihiileen nähden paranee mikä on hyvä asia

paranee tässä mielessä tätä esitystä ei voi kyllä täysin ilmastoystävällisenä pitää jonain päivänä turpeesta on suuren mittakaavan energiakäytössä kuitenkin luovuttava yhtä lailla ilmaston suoekosysteemien monimuotoisuuden kuin vesiensuojelun syistä tämä olisi hyvä alkaa myöskin ottaa sinne hallituksen verolinjauksiin kohtuullisella aikavälillä mukaan kysyisinkin ministeriltä minkälaisia keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita hallituksella on turpeen käytön ja turpeen verotuksen suhteen erityisesti ilmasto vesiensuojelu ja suoluonnon monimuotoisuus huomioiden

arvoisa puhemies niin kuin tässä on tullut esille nämä ehdotetut muutokset muuttaisivat polttoaineiden välisiä verotuksellisia suhteita siten että vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien polttoaineiden kuten maakaasun kilpailukyky suhteessa kivihiileen paranisi ja kiitänkin edustaja halmeenpäätä siitä että rehellisesti myönnätte että tämä on hyvä asia kun edustaja viitanen otti esille mikä vaikutus tällä on kuluttajiin niin täytyy muistaa että käytettävissä oleviin tuloihin suhteutettuna veronkorotuksen suora vaikutus on varsin vähäinen gini kertoimella mitattuna jota oppositiokin on täällä monta kertaa käyttänyt ehdotettujen korotusten vaikutus on lähellä nollaa absoluuttisesti mitattuna nämä korotukset koskevat ylimpiä tulokymmenyksiä alimpia voimakkaammin eikö tämä ole juuri sitä mitä vasemmisto oppositio on yleensä vaatinut näihin uudistuksiin liittyen että ne vaikuttaisivat suurituloisiin suhteessa enemmän kuin pienituloisiin tässä täytyy muistaa juuri se että ylemmissä tuloluokissa

ei sitten teille kelpaa

arvoisa puhemies ilmaston kannalta on kyllä ehdottomasti positiivista että tässä korotuksessa painotetaan hiilidioksidipäästöjä ja siinä mielessä se ohjaa meidän verotusta juuri siihen suuntaan mihin vihreiden esityksissä on pyrittykin eli meidän pitää käyttää polttoaineveroja niin että me pyrimme kaikessa päästöjen pienentämiseen ja tässä mielessä tämä esitys onkin ehdottoman ehdottoman kannatettava mutta

edustaja halmeenpää tässä ihmetteli että kun otetaan näitä hyviä askeleita miksi sitten ei katsota kokonaisuutta niin näihin ihmetyksiin on kyllä helppo tässä yhtyä koska tosiaan turpeen verotukseen ei tässä esitetä minkäänlaisia korotuksia näin nimenomaan luodaan kannusteita turpeen käytön lisäämiseen mikä ei sinänsä vastaa kyllä näitten esitysten tavoitteita tässä mielessä tätä esitystä ei voi kyllä pitää ilmaston kannalta parhaana mahdollisena ja toivoisinkin että turvetta myös tässä yhteydessä tarkasteltaisiin
arvoisa rouva puhemies tässä keskustellaan lämmityspolttoaineiden valmisteveron korotuksesta ja tähän pohdintaan aina tähän aikaan vuodesta liittyy polttoaineverojen korotukset kokonaisuutena tässä yhteydessä kun lämmityspolttoaineiden veronkorotuksesta puhutaan siinä on vahva ohjausvaikutus siihen että pyritään uusiutuvaan energiaan myös lämmityskäytössä mutta kolikon toiseen puoleen on yleensä aina tähän vuodenaikaan kuulunut se että korotetaan myös dieselin ja bensan valmisteveroja tällä kertaa se on selvä arvovalinta työn linjan puolesta työssäkäynnin kustannuksia tässä maassa suuressa maassa jossa ihmiset ovat riippuvaisia henkilöautoista mitä suurimmissa määrin ei haluta nostaa elikkä ei haluta nostaa työssäkäynnin kustannuksia korottamalla dieselin ja bensan verotusta ja siitä kiitos hallitukselle ja valtiovarainministeri orpolle joka on tämän asian hyvin oivaltanut sitten täällä edustaja viitanen nosti nosti ansiokseen kiinteistöveron alarajan jättämisen ennalleen että sitä korotusta ei nyt tehdä täytyy muistuttaa edustaja viitaselle että se on hallitus joka täällä tekee nämä päätökset eikä eikä oppositio hallitus tekee esitykset ja eduskunta sitten päättää budjetit näin se on tämä tämä korotus korotus on tässä vaiheessa tarpeeton koska meille on tietysti tärkeää että valtion tulokertymä on se mitä me tarvitsemme yhteisten menojen kattamiseksi ja jos se tulokertymä kertyy muuten niin silloin ei tehdä tarpeettomia veronkorotuksia tämmöisiä veronkorotuksia veronkorotuksia ei ideologisista syistä rakasteta niin kuin jossain päin muualla tässä salissa on tärkeää että verotulokertymä saadaan kasaan ja turhia veronkorotuksia ei tehdä

arvoisa puhemies tämä on hyvä lakiesitys kun kerrankin näin on piti tulla tänne saliin saakka oikein sanomaan se ääneen kun harvemmin näin pääsee tämän hallituksen aikana tekemään no edustaja zyskowicz voi pitää siitä huolen voitte oppia uutta samalla haluaisin vain sanoa sen että meidän pitää miettiä todellakin kokonaisuutta silloin kun me mietimme veron keräämistä energiaveroista ja polttoaineveroista ja pyrkiä varmistamaan että suomalaisten ihmisten myös niiden omakotitaloasujien ja ja kaukolämmityksen piirissä olevien ja pitkällä aikavälillä paras mahdollinen tässä esimerkki ruotsista kertoo vain sen että kun ruotsi jo viisitoista vuotta sitten päätti nostaa näitten lämmityspolttoöljyjen verotason noin kolminkertaiseksi meidän silloiseen verrattuna ja antoi samaan aikaan aika isot kannustimet ja tuet siihen että vaihdetaan pois polttoöljyn käytöstä lämmityksessä niin öljylämmitteisiä omakotitaloja käytännössä enää ollenkaan meillä on vielä kymmeniätuhansia jäljellä ja se on ollut karhunpalvelus näille ihmisille että poliitikot suomessa ovat olleet hitaampia tässä muutoksessa siksi ehkä peräänkuulutankin nyt hallitukselta sitä että ei se ole ihmisten vika että heillä on talossaan joku lämmitysjärjestelmä joka on vanhentunut mutta meidän pitäisi auttaa heitä vaihtamaan se ja sen pitäisi olla heille mahdollisimman kannattavaa mutta tämä lakiesitys on on erittäin perusteltu enkä lähde sitä populistisesti lyhytjänteisesti vastustamaan sen takia että se voi nostaa jonkun jonkun lämmityskustannuksia lyhyellä aikavälillä mutta pitää miettiä mikä näiden ihmisten vaihtoehto on eli energianeuvontaan pitäisi panostaa ja onko hallitus laskenut kuinka kannattavaa on keskimäärin mikä takaisinmaksuaika on ihmisillä kun he vaihtavat polttoöljyn sitten kestävämpiin lämmitysjärjestelmiin niin kuin vaikka vaikka maalämpöön ja muihin vaihtoehtoihin usein se takaisinmaksuaika on vain viisi

tässä on puhuttu tämän lakiesityksen vaikutuksista öljylämmitteisiin talouksiin talouksiin ja kyllähän se varmasti on niin kuten edustaja niinistö tuossa vähän ikään kuin viittasikin että niissä asuu iäkkäämpää väkeä joka ei ole kyennyt muutoksia tekemään edustaja elo puolusti vahvasti sitä että tämä on on hyvinkin tasa arvoinen veronkorotus totean tässä vain että se siis suhteellisesti kohtelee eri tuloluokkia samalla tavalla ei siis suurituloisia erityisen kalseasti mutta nämä luvut ovat vuodelta kaksituhattakaksitoista meillä on aika vanha aineisto tässä nyt tämän lakiesityksen taustalla me edellytimme viime vuonna tämän vastaavan korotuksen osalta että sen vaikutuksia tuloeroihin ja sosiaalista hyväksyttävyyttä tutkittaisiin ja olisi todella tärkeätä että selvitettäisiin keitä ovat ne kaksisataatuhatta ihmistä jotka vielä asuvat öljylämmitteisissä omakotitaloissa harmillista on se että käytössä tällä hallituksella on pelkästään keppi eikä porkkana kuten edellisellä hallituksella jolla oli vaatimaton kymmenen miljoonan euron määräraha pientalojen energiaremontteja varten nimenomaan että päästäisiin öljystä maalämmitykseen on täysin erikoista että tätä kymmentä miljoonaa ei tahdo enää löytyä niille ihmisille jotka haluaisivat asua ekologisemmin näin asumisen kustannukset kasvavat kuten edustaja jokinen tuossa totesi tuo kohtuuton pakkokorotus kiinteistöveroihin tuli tänään peruutettua siitä kukin ottakoon kunnian joka tapauksessa helsinkiläiset espoolaiset uusimaalaiset kiittävät sitä että kasvun esteitä ei lisää rakenneta mutta kun hän puhui tarpeettomista veronkorotuksista joita joita ei tehdä niin eikö se kiinteistöveron ylärajan nosto jota yksikään kunta ei tarvitse

heti alkuun on kerrottava että minulla on huonoja uutisia edustaja viitaselle tämä kiinteistöveron alarajan korotuksen peruuntuminen ei todellakaan johtunut opposition tai edustaja viitasen vaatimuksesta vaan se johtui siitä kuten ministeri orpo täällä kertoi että uudet tuottoarviot kiinteistöverosta kertovat että tätä korotusta ei tarvita varhaiskasvatusmaksujen alennuksen kompensoimiseksi kunnille kun me kokoomuksessa toisin kuin te siellä sosiaalidemokraateissa emme rakasta veroja niin me emme halua tällaisia tarpeettomia veronkorotuksia tietystikään olla puoltamassa viime viikolla sanoin täällä moneen kertaan edustaja harakka että kukaan ei ole iloinen siitä että joudutaan korottamaan kiinteistöveroa mitä sitten tulee tähän nyt listalla olevaan veronkorotukseen niin edustaja viitanen on pahoillaan siitä että se koskee aivan tavallisia suomalaisia

haittojen ja kulutuksen verottamiseen kun edustaja harakka nosti tämän tuloeronäkökulman tässä taas esiin niin edustaja harakka kun me emme halua kiristää työnteon verotusta vaan mieluumminkin keventää sitä ja haluamme kiristää haittojen kuten alkoholin ja tupakan verotusta niin sillä on gini kertoimeen kielteiset vaikutukset mutta ette kai tekään ole sitä mieltä että meidän pitäisi mieluummin kiristää työnteon verotusta ja keventää esimerkiksi tupakoinnin verotusta jotta vaikutukset gini kertoimeen olisivat sellaisia kuin te toivotte

arvoisa puhemies valitettavasti edustaja zyskowicz ei nyt muistanut että esimerkiksi lapsiperheiden verotusta hyvin ikävällä tavalla hallitus on kiristämässä mikä mielestäni ei ole oikein eikö se edustaja zyskowicz ole kuitenkin niin että se on hyvä että oppositio esittää omia vaihtoehtojaan esittää vaatimuksia esittää perusteluja sille miksi hölmöt esitykset pitää perua ei kai se kiellettyä ole luulisi siitä teillekin apua apua kaiken kaikkiaan olevan ja opposition oikeuksiin varmasti kuuluu painostaminen ja siitä olen vilpittömästi iloinen ja toivottavasti edustaja zyskowiczkin on että että hallitus perui tämän tämä sdpn vaatimus vaikutti kaiken kaikkiaan puhemies edustaja zyskowicz kun tuossa sanoi että hän ei rakasta turhia veroja niin miksi hän sitten rakastaa turhaa säätelyä nimittäin nyt kun tämä alarajan pakkonosto perutaan niin ei ole mitään järkeä jättää sitä ylärajan nostoa sinne koska sillä ei ole mitään vaikutusta se ei vaikuta fiskaalisiin tavoitteisiin se on vain eräänlainen

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczin kellossa oli aivan toinen ääni viime viime viikolla nyt on sitten aivan toinen toinen mielipide mutta jos saan ennustaa niin edustaja zyskowicz äänestää vielä tässä salissa veronkorotusten puolesta tälläkin kaudella niin että ilmeisesti nämä veronkorotukset ovat kuitenkin hänelle jonkinsorttinen salarakas kun puhutaan työn verottamisesta niin olen aivan varma siitä että

valtaosa tai ainakin merkittävä osa on eläkeläisiä heitä ei yhtään lohduta se mitä te täällä paasaatte työn verotuksesta heidän verotuksensa kiristyy onneksi ei nyt sentään niin kuin tuossa oli käymässä että helsinkiläinen eläkeläispariskunta jossain tapanilassa olisi joutunut maksamaan sata euroa lisää pelkästään siitä ilosta että asuu omakotitalossa toivottavasti eivät asu öljylämmitteisessä omakotitalossa ja sekin pitää paikkansa mitä edustaja viitanen sanoi koululaisperheiden verotus kiristyy
ministeri orpo kolme minuuttia

arvoisa puhemies kyse samaan aikaan kahdestakin asiasta on kyse ilmastopolitiikasta ja sitten itsessään veropolitiikan peruslinjasta veropolitiikan peruslinjassa juuri niin kuin täällä on todettu muun muassa edustaja zyskowiczin suulla me siirrämme painopistettä työn verotuksesta välillisiin veroihin ja ympäristöä saastuttavan toiminnan veroihin ja tämä on juuri sellainen

edustaja niinistö sanoi että käy kerrankin kehumassa hallitusta niin minunkin täytyy puolestani kerrankin kehua edustaja niinistön erittäin hyvää tasapainoista ja ja fiksua puheenvuoroa otitte siinä esille muun muassa energianeuvonnan ja kotitalousvähennyksen keinoina saada aikaan energiaremontteja talossa minä myöskin uskon näihin keinoihin minä uskon siihen että tällä hetkellä maalämmön aurinkosähkön vaihtoehtoisten energiamuotojen ja sähköverkkojen kehittämisen ja niin edelleen myötä

yhdessä veronkorotusten kanssa tässä tapauksessa niiden jotka suunnataan ympäristöä haittaavaan saastuttavaan toimintaan me pääsemme oikeaan suuntaan oikeaan maaliin ja on tärkeää miettiä edelleenkin miten tätä kehitystä voidaan jatkaa kun kerran sanoin että tässä on kaksi puolta on siis se veropolitiikka ja sitten on

looginen suunta kotitalousvähennystä on jonkun verran parannettu tämän hallituksen toimesta uskon että se omalta osaltaan varmasti tukee näitten remonttien tekemistä vielä kerran tähän kiinteistöveropäätökseen todellakin oli niin että ne laskelmat näistä tuotoista saatiin ja ja sen perusteella todettiin että ensi vuodelta voidaan voidaan tämä viidenkymmenen miljoonan kiinteistöveron kiristys jättää tekemättä mutta sitten vuodelle yhdeksäntoista niiden laskelmien mukaan tulee löytää kymmenen miljoonan verokertymä jostakin tämä oli erinomaisen iloinen uutinen minä minä uskon että tässä salissa hyvin harvassa ovat ne jotka olisivat tykänneet tästä veronkorotuksesta ja siksi oli hyvä että me me pystyimme tämän ratkaisun tekemään tekemään mitä siihen ylärajaan tulee niin jos ei kerran kukaan sitä käytä niin onko se sitten niin pahakaan siellä olemassa minusta se ainakin suojelee siltä että jos joku päättää sitä käyttää niin on joku rajakin sillä
arvoisa puhemies todellakin öljyn käytöstä pitää päästä eroon se on se on ympäristövastuuta se on vastaus ilmastonmuutokseen kaksituhattakuusi esitin että suomi asettaisi yhteisen tavoitteen luopua öljystä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja että tehtäisiin pitkäaikainen ohjelma jolla kotitalouksille ja myös yrityksille jäisi aikaa sopeutua tähän yhdyn edustaja niinistön toteamukseen että pitää olla ohjelma mitä kulloinkin tehdään ettei käy niin että kuluttajat ja tavalliset ihmiset joista täällä on puhuttu joutuvat tempoilevan politiikan kohteiksi joita sitten ruoskitaan

edustaja zyskowicz sanoi ettei niitä rakasteta mutta siitä huolimatta niitä täällä esitetään niin kuin tässäkin asiassa ikävä kyllä tuota tahtoa ei silloin syntynyt eikä tämmöistä pitkän ajan ohjelmaa tehty eikä tehty niitä porkkanoita jotka olisivat esimerkiksi kotitalouksien osalta rohkaisseet luopumaan öljylämmityksen käytöstä nyt tehdään sitten yksi uusi kierros lisää ja ihan niin kuin edustaja niinistö sanoi tähän ei sisälly rohkaisua siihen että otettaisiin käyttöön vaikkapa maalämpöä tai muita uusiutuvaan uusiutuvaan energiantuotantoon pohjautuvia ratkaisuja no ei olla eri mieltä tavoitteesta mutta ollaan eri mieltä siitä millä tiellä mennään mitä sitten tulee kiinteistöverokysymykseen niin minä ihailen edustaja on ehtymätön keksimään hallituksen käänteille aina perustelut siis yleensä sanotaan että peruuttamalla ei pääse eteenpäin mutta kokoomus on tehnyt tästäkin taiteenlajin ja tässäkin tuntuu kuin peruuttamalla päästäisiin eteenpäin koska tänään kymmenen piste nolla yhdeksän tuli juuri sopivasti oikeita tietoja

kautta linjan mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja jos joskus tarvitsen asianajajaa oikein vaikeaan tapaukseen se on edustaja zyskowicz

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi pitää kiittää edustaja heinäluomaa suosituksesta mutta mitä tähän kiinteistöveroon tulee niin ei tässä todellakaan ole mitään mystiikkaa koko ratkaisu aikanaan hallituksessa olikohan se nyt sitten puoliväliriihessä en ole ihan varma

juuri siellä päätettiin sen vuoksi että päätettiin alentaa varhaiskasvatusmaksuja ennen kaikkea siis pieni ja keskituloisten ihmisten varhaiskasvatusmaksuja ja tämä merkitsi kunnille tulonmenetystä jolloin sitten päädyttiin siihen että kiinteistöveron alarajaa korottamalla kuntien

arvoisa puhemies kun itse olen siellä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa niin täytyy sanoa että ei ole tämän päivän asia siitä hallituksen ja sen katsominen että mitenkä se olisi mahdollista muuten kuin korottamalla sitä alarajaa itse olen käynyt keskustelua amerikkaan kun ministeri siellä oli jo viime viikolla että että tämä on mahdollista koska nämä kiinteistöverotuotot ovat nousemassa sillä tavalla että meillä ei ole tarvetta vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja sitten kaksituhattayhdeksäntoista tosiaan se kymmenen miljoonan vaje on siellä ollut ja kaikki jotka ovat verojaostossa tietävät totuuden tästä asiasta turhaa sanoa että se olisi tämän päivän asia ja opposition painostuksesta tehty vaan on haettu itse omaa ratkaisua hallituksen taholta sitten turveasiasta kun täällä ei kukaan näköjään puolusta turvetta kolmannes turpeesta on lapissa kolmannes kainuussa ja kolmannes sitten muualla suomessa siitä nostetaan nolla pilkku kuusi prosenttia ja siellä on työllisyyttä ja suomalainen teknologia on siinä johdossa se on kehittymässä hyvään suuntaan mutta sen käyttö vähenee meidän on turha täällä lisää painostaa sitä

puhemies tämä keskustelu liittyy todella kun olen myöskin siellä verojaostossa voin todeta että tästähän on käyty keskustelua onko hyvä asia että valtio asettaa alarajan kiinteistöverolle ja että se pidetään laissa mukana se ei ole periaattessa hyvä asia ja ja toisaalta myöskin tämä lisää ehkä myöskin investointien esteenä heikosti kannattavilla aloilla tässä on kysymys niin kuin edustaja zyskowicz sanoi todella varhaiskasvatusmaksun kompensoimisesta ja nämä

nyt kun on talous lähtenyt nousuun rakentaminen on voimakasta ja ja rakennuksia valmistuu sitä kautta kiinteistöveropohja myöskin vahvistuu eli eli hallituksen linjalla kun mennään voidaan tehdä tehdä aina ajassa niin kuin tänään hyvää veropolitiikkaa

puhemies en malta olla mainitsematta että kyllä tämä ajassa tekeminen on sitten hyvin sekuntipeliä nimittäin meidän verojaostomme kokous alkoi muistaakseni kymmenen piste kolmekymmentä ja kahdeksan minuuttia ennen kokousta vielä emme tienneet mikä se ajankohtainen arvio verotuloarviosta oli se ei ollut kellään selvillä mutta onneksi se maaginen kahdeksan viiva kymmenen minuuttia sitten selvitti tämän tosin siihen tarvittiin vielä yksi neuvottelutaukokin ennen kuin tämä verotuloarvio sitten selvisi että kukin kuulija varmasti puhemies nyt itse arvioi mikä tässä on taustalla onko siinä sitten verotulojen kertymän kehityksen selvittäminen vai mahtaako olla enemmänkin sitten keskustan kannatuskehityksestä kysymys mikä sitten muutti tämän päätöksen jota edustaja zyskowiczkin vielä silloin viime viikolla hyvin innokkaasti innokkaasti puolusti veikkaamme veikkaamme näin

kepun kehitys oli jälkimmäinen pääasia kuitenkin meidän kannaltamme on se että asia mitä vaadimme mitä esitimme etenee hyvä että hallitus perui tämän hölmön esityksensä joka olisi lisännyt tavallisten suomalaisten kiinteistöveroa ja sitä kautta asumiskustannuksia mutta kuten sanottu puhemies tässä nyt on tämä seuraava ongelma juuri sen tavallisen suomalaisen asumiskustannusten osalta ja se on tietenkin tässä yhteydessä se että näitä kaukolämpömaksuja nostetaan se iskee moneen kaupunkilaisasujaan ja samoin sitten omakotiasujaan jotka asuvat öljylämmitteisissä taloissa siksi peräänkuulutan ja kysyin myös aiemmin aikovatko hallituspuolueet nyt miettiä jonkinlaista kompensaatiota tästä näille asujille kuten sanottu jos täällä puhutaan tulonjakovaikutuksista varmasti on niin että näissä omakotitaloissa asuu juuri täällä mainittua kohtuullisen pienituloista eläkeläisväestöä jolla ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia näitä lämmitysjärjestelmiä muuttaa ja siksi tarvitsisi saada jonkinlaista korvausta

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja niinistö vertasi suomen ja ruotsin välisiä eroja

lämmitysöljyn käytössä todella ero on merkittävä ruotsissa ei enää ole oikeastaan kuten hän sanoikin mutta suomessakin olisi aika siirtyä ilmeisesti maalämpöön nimenomaan nyt on saatavissa suhteellisen halpakorkoista lainaa ja maalämmön tuotto takaisinmaksuaikoina riippuen vähän olosuhteista on viisi viiva kymmenen vuotta nykyisellä korkokannalla voisi sanoa että se on erittäin hyvä investointi ja sillä öljylämmittäjä pääsee eroon suhteellisen kovasta öljyn rasituksesta omaan elämiseensä ja lämmitykseen tässä viimeaikainen kehitys on myös johtanut siihen että aurinkoenergiaa käytetään tämän maalämpöpumpun käyttämiseen jolloin sitäkään sähköä ei tarvitse ottaa verkosta ja viisaimmat ovat käyttäneet kesäaikana syntyneen tilanteen hyväksi pumppaamalla tätä maalämpöä siihen ympäristöön mistä maalämpö talven aikana kylmänä otetaan jolloin hyötysuhde paranee merkittävästi vielä nykyisestä

käsittelyn pohjana on kysymys valtion tuloista ja toisaalta ilmastopolitiikan ohjauksesta ja minusta tähän kysymykseen pitää paneutua nimenomaan tällä tavalla voimakkaasti esille on noussut lämmityspolttoaineen hinnan korotus joka on yksi senttiä litralta ja jonka kustannus omakotitalon asujalle on kaksikymmentä viiva neljäkymmentä euroa vuodessa no sekin on on korotus mutta meidän pitää muistaa että omakotitaloissa siihen lämmitykseen on olemassa vaihtoehtoja niin kuin jo mainittiin on puu on maalämpö on aurinkolämpö ja koko ajan tekniikka tuo uusia uusia mahdollisuuksia eli meillä on olemassa tiekartta jolla omakotitalojen omistajia yritetään ohjata ja kaikki hyvin tietävät että jotain on pakko tehdä ilmastopolitiikan kannalta tässä keskustelussa on noussut esille myöskin tänään valtiovarainvaliokunnan päättämä kiinteistöveron alarajojen korotuksen poisto itsekin olin mukana verojaostossa ja ja näistä aikatauluista muistutan vain että viime perjantaina verojaosto päätti että käsittelyn pohjaksi tiistaille laaditaan sellainen mietintöluonnos jossa näitä alarajoja ei nosteta kun tässä voimakkaasti on noussut esiin se että kymmenen minuuttia tai viisitoista minuuttia ennen niin periaatteessa poliittinen päätös hallituspuolueiden valiokuntaryhmien osalta tapahtui perjantaina ja sen jälkeen on sitten sukkuloitu hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa ja tänään on syntynyt hyvä ratkaisu jota tässä on on kehuskeltu valitettavasti vain tähän liittyy yksi hylkäysehdotus enkä tiedä mitä se tarkoittaa

arvoisa puhemies tässä salissa on tänään puhuttu yllättävänkin positiiviseen sävyyn joka nostaisi edelleen asumisen hintaa ja ainakaan itse en itse en veronkorotuksia

muun muassa kotitalousvähennyksen alan laajentaminen olisi hyvä keino jos halutaan öljylämmityksestä eroon se olisi paljon kannatettavampaa asumiskustannusten nousu on ollut jatkuvaa ja tämän esityksen myötä kaukolämmön hinta nousisi yleisesti prosentin tai pari käytettävästä laitostyypistä riippuen ja öljylämmitteisen omakotitalon lämmityskustannus nousisi noin neljäkymmentäkolme euroa vuodessa onko se paljon vai vähän sitä voi kukin itse arvioida mutta ainakaan itse en usko että asukkaat juuri kiittävät tästä esityksestä hallitusta arvoisa puhemies sitä vastoin tänään tehty kiinteistöveroprosenttien alarajojen nostoesityksen peruuttaminen oli kyllä erittäin hyvä päätös siitä tulee kiittää hallitusta että se tuli asiassa järkiinsä tästä kiinteistöveroasiastahan käytiin hyvä ja pitkä lähetekeskustelu eduskunnassa viime viikolla ja kyllä minä katson että täällä esittämillä näkökannoilla oli vaikutusta tähän tehtyyn oikeaan päätökseen ja tämän alarajojen korottamisesityksen perumiseen edustaja zyskowicz kyllä väheksyi opposition merkitystä mutta kyllähän me viime perjantaina jo saimme kokea kuinka oppositiokin voi vaikuttaa täällä esittäessään veteraanien tukemista ja hallituksen ankarasta vastarinnasta huolimatta oppositio voitti tuon äänestyksen arvoisa puhemies ministeri orpo totesi äsken että kiinteistöveron lakisääteisten alarajojen nosto olisi ollut osa kompensaatiota jolla kunnille olisi korvattu varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta johtuvia tulonmenetyksiä

arvoisa puhemies olisin halunnut tästä turpeen käytöstä kun täällä niin haluttiin duubioida sen käyttöä sen verran sanoa että tosiaan meillä on suomessa noin kolmannes maa alasta turpeessa ja turvemassa kasvaa vuosittain ja sitoo tietysti hiilidioksidia siihen itseensä vaikka me otamme sieltä nolla pilkku kuusi prosenttia turpeesta käyttöön joka tällä hetkellä on niin siitä huolimatta kasvaa tämä hiilidioksidin sitoutuminen siihen meillä tietysti on ohjelmana se että mahdollisimman vähän turvetta sitten jatkossa otetaan mutta täytyy ottaa huomioon myös se että viime kaudella tehtiin määrittelyt näistä turvemaista missä tätä turpeenottoa voidaan suorittaa kaikki nämä jotka jotka saavat luvan turpeen nostoon ovat tällä hetkellä niitä maita ovat luontoarvonsa jo menettäneitä elikkä niiden on pitänyt olla sellaisia ettei niitä voi enää puolustaa sitten kun saadaan tämä turvemassa nostettua sieltä ylös sen jälkeen sinne voidaan istuttaa metsää joka sitten myös on hiilinielu entistä enemmän verrattuna siihen mitä on tämä

polttoaineverotuksen lievässä korotuksessa lämmityspolttoöljyn kautta tai siis samaa polttoöljyähän käytetään myös traktoreissa polttoaineena

nyt ei varmaan maailma kaadu aivan kuten on on monessa puheenvuorossa todettu tämä ilmastopolitiikan hoito vaatii että yritetään päästä siitä irti pikkuhiljaa niin kuin ruotsi on sen tehnyt jo ja ruvetaan käyttämään kotimaisia raaka aineita kuten tässä on tullut pelletti on hyvä vaihtoehto maalämpö on hyvä vaihtoehto ilmalämpöpumppu on tai oikeastaan kaksi vaihtoehtoa on tässä unohtunut toinen on nämä kotimaiset erinomaiset lämmitystakat ja uunit joissa niissäkin tämä hiukkaspäästöpuoli on saatu haltuun kotimaisella jo pelkällä roskapuulla pystyy moni talon talon lämmityksen hoitamaan niin edullisesti että se on todella halpaa ja öljyn öljyn käyttö on loppunut sen parempaa ilmastotekoa en voi kuvitella turvehan mistä edustaja suutari erinomaisesti puhui on loistava mahdollisuus suomelle aina

me saamme turpeelle uusiokäyttöä on kehitetty uusia tuotteita jotka ovat aivan maailman mittaluokassa mullistavia ja ja nekin vähentävät fossiilisten aineiden käyttöä kivihiilen ja raakaöljyn käyttöä sillä alalla on vasta tekniikan kehitys menossa ja tänäkin päivänä se jatkuu ja ensimmäisiä tehtaita ruvetaan pystyttämään suomeen se on niitä niitä innovaatioita joilla suomi nousee tästä lamasta kun nousee kun sitten veroja lähdetään alentamaan

tehän viime kaudella kokeilitte mitä tapahtui satatuhatta työtöntä työtöntä lisää hurjaa vauhtia valtion velka nousi eksponentiaalisesti ylöspäin eivätkö nämä keinot ole jo kokeiltu arvoisat opposition edustajat

arvoisa puhemies täytyy hieman kommentoida veteraanikysymystä siinä suhteessa että on minusta erikoista nostaa jotenkin hallituksen hallituksen syyksi tämä äänestystulos ja tähän liittyvä ponsi joka esitti käytännössä sitä mitä hallitus tulee joka tapauksessa tekemään eli kunnioittamaan sitoumuksia sotien veteraaneja kohtaan jos heihin rahoitusbudjetti loppuu vuoden aikana niin sitä nostetaan sitten tarvittaessa tämä on varmasti yhteistyössä sovittu aikaisemminkin hyvin parlamentaarisesti hallituksen ja opposition välillä ja nyt se lähdettiin politisoimaan tätä sotaveteraaniliittokin piti julkisuudessa paheksuttavana ja ihmetteli sitä että tämä aihe politisoidaan mutta se siitä

aikaisemmin ollut tärkeä kysymys tässä tämä vaikutus on selvä mutta teille siinä ei sitten enää ole mitään ihmeellistä kun hallitusta pitäisi kehua kerrankin täällä on nostettu esiin kotitalousvähennyksen korottaminen minkä hallitus on toteuttanut se on erittäin järkevää

mitä varmasti hallitus ja oppositio kummatkin kannattavat mitä tulee edustaja viitasen esittämiin korvauksiin näille kotitalouksille niin sen verran on oma lehmä ojassa että en uskalla siihen lähteä ottamaan

arvoisa puhemies edustaja lehti toi hyvin esille sen mitä vaihtoehtoja öljylämmityksen korvaamiseen on mielestäni tässä olisi nyt erittäin olennaista että ministeri tiilikaisen tontilla kun nämä kuuluvat sinne ympäristö ja energiaministerin vastuualueeseen tätä energianeuvontaa nyt painotettaisiin että autettaisiin myös niitä henkilöitä usein jotka eivät itse saa sitä tietoa tai voi näitä toimia tehdä että hekin pääsisivät vaihtamaan öljylämmityksen puhtaampiin vaihtoehtoihin mikä luo sitten talouteen toimeliaisuutta vähentää öljyriippuvuutta ja parantaa heidän perheensä taloutta tämä olisi kaikkien etu että tässä edetään toivon että hallitus tätä tekee ja keskustalaisetkin muistavat omalle ministerille ministeri tiilikaiselle puhua tästä että myös ne iäkkäät pariskunnat siellä maaseudulla saavat vaihdettua lämmitysjärjestelmänsä eikä vain voivotella eduskunnassa

hallituskauden lopulla ympäristöministeri grahn laasosen jäljiltä valtakunnallinen soidensuojeluohjelma keskeytettiin vuosikausien asiantuntijavalmistelun jälkeen ja on käynyt niin että niistä arvosoista jotka piti suojella alkuperäisen suunnitelman mukaan on suojeltu vasta noin kolmannes rahat on leikattu sen jälkeen pois lähes täysin myös vapaaehtoiselta suojelulta joten maanomistaja joka haluaisi suojella suonsa ei saa niitä suojeluun tämä tilanne on luonut asetelman jossa turvetuotannossa kohdistuu paine yhä enemmän arvosoille edelleenkin ja sen takia soiden suojelussa pitäisi edetä jotta ne arvosuot saadaan suojeltua onneksi silloin edellisen kauden alkupuolella kun

joka estää turvetuotannon luonnoltaan arvokkailla soilla mutta se koskee vain uusia hakemuksia eikä niitä jotka olivat jo silloin käsittelyssä joten se asia on vähän keskeneräinen lopuksi sanoisin energiaveron palautuksesta joka nyt tuli hallitus sitä lisää että fiksumpaa olisi tukea maataloutta jollain muulla tavalla jossa otetaan kotimaisia polttoaineita käyttöön kotimaisia vaihtoehtoja kuin tukea öljyn käyttöä maatalouskoneissa sekään ei ei ole kauaskantoista vaan tätä rahaa voisi ohjata jotenkin paremmin kotimaiseen kehitykseen
arvoisa puhemies onhan se nyt kerta kaikkiaan uljasta että me hyvätuloiset ihmiset täällä neuvomme öljylämmitteisissä taloissa asuville että miksi heidän pitäisi vaihtaa ja miten heidän pitäisi vaihtaa ja kehotamme painostamme ja pakotamme heitä ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin luuletteko te todella että kysymys on siitä että ihmiset eivät tiedä että öljylämmitys on ympäristölle epäedullisempi vaihtoehto kyse on siitä että tämä siirtyminen öljylämmityksestä on jos nyt sentään edustaja elolle niin varmaan monille muillekin ihmisille vaivalloista ja kallista siksi edellinen hallitus oli juuri tätä varten räätälöinyt pikkuriikkisen määrärahan pientalojen energiaremonteille jotta autettaisiin ihmisiä öljylämmitteisistä taloista ympäristöystävällisempiin nyt ihmettelen miksi tällä hallituksella ei ole ollut missään vaiheessa halua tätä pientä porkkanaa palauttaa keinovalikoimaan ainoastaan keppiä tässä heilutellaan ja vielä vielä sormea heilutellaan päälle mikä on aivan aivan turhaa

koska sataseitsemänkymmentä kuntaa olisi joutunut pakosti nostamaan kiinteistöveroa näitä ovat helsinki ja espoo joilla ei todellakaan ollut mitään tarvetta paikata näitä varhaiskasvatusmaksuja ja ne olisivat saaneet rahaa kassaan monin verroin sen minkä olisivat menettäneet ja sitten kaikille muille se olisi joka tapauksessa jäänyt vapaaehtoiseksi on kyllä tosiasia että jos olemme voineet vaikuttaa siihen että tämä helsingin ja uudenmaan kannalta haitallinen veronkorotus on nyt jätetty tällä kertaa väliin niin olen siitä iloinen ihmettelen

nostamassa veroja nostamassa lämmityspolttoaineiden veroja ja muita polttoaineiden veroja tässä esityksessä te moititte meitä te olette edustaja hoskonen nyt vastuussa ihan itse näistä korotuksista ja siksi toivoisin että kuuntelette juuri muun muassa äskeisen puheenvuoron argumentteja siitä kuinka vaikeaa voi tosiasiassa olla monelle pienituloiselle eläkkeensaajalle tämä lämmitysmuodon vaihtaminen ympäristöystävällisempään siksi tämä on aito huoli kyllä tästä argumentaatiosta käy nyt ilmi että esimerkiksi edustaja elo ei tunne sellaisen pienituloisen eläkkeensaajan asemaa jolle tämä asia on todella hankala ja siihen ei ole varaa ja puhemies kyllä se vain niin on että varmasti on niin että se muutaman kympin kyllä pienituloista siellä rahapussissa tosiasiassa kirpaisee enemmän kuin sitten isotuloisempaa ihmistä nämä nyt sanoo ihan maalaisjärkikin tämänkaltaiset asiat puhemies ihan vielä palatakseni aiempaan keskusteluun niin kyllä opposition silmissä valitettavasti tämä

meidän kritiikkiämme asiaan minusta se oli viisas ja hyvä ratkaisu tässä suhteessa tekisi mieli vielä palata tähän ylärajaan mutta kahden minuutin määräaika loppuu saatan vielä pyytää

puhemies haluan nyt vain muistuttaa että meillä eduskunnassa on tietyt pelisäännöt olemassa jos hallituksen esityksiä muutetaan on luonnollista että hallitukseen myös ollaan yhteydessä ja koska valtiovarainministeri oli maailmanpankin kokouksessa ja häneen ei saatu yhteyttä olisi ollut vastoin pelisääntöjä jos perjantaina tästä asiasta olisi tehty lopullinen päätös elikkä poliittinen päätös syntyi perjantaina mutta varmaksi vakuudeksi kunnioittaen pelisääntöjä toimittiin näin kuin toimittiin ja tänään sitten yhdessä tehtiin päätös hallituspuolueiden valiokuntaryhmät ja hallituspuolueiden

arvoisa puhemies edustaja suutari täällä aiemmin kyseli miksi miksi eduskunnassa esitetään vielä sitäkin että turpeen verotukseen pitäisi tulla jossakin vaiheessa sellaisia korotuksia jotka ohjaisivat nopeutetummin turpeesta luopumista kaikki me tiedämme ja myös turvetuottajat tietävät että turpeen energiakäytöstä tullaan asteittain luopumaan se on varmasti kiistaton

se on myös ilmastokysymys se on myös vesiensuojelukysymys ja on hyvä muistaa että suomen alkuperäisestä luonnontilaisesta suoalasta yli puolet on ojitettua ei suinkaan mikään minimaalisen pieni osuus on myös hyvä muistaa että aika hiljattain laaditussa kansallisessa suo ja turvestrategiassa suoluonnon luonnontilaisuus luokiteltiin viiteen eri luokkaan nolla viiteen vain luokka nolla on niitä soita jotka ovat täysin luonnontilansa menettäneitä ja asia ei ole edustaja suutari totesi että vain nämä luokan nolla suot olisivat turvetuotannon käytössä käytössä on myös ykkös kakkos ja jopa kolmosluokan suoluontoa ja valittaen täytyy todeta että valtionyhtiö vapo on juuri se joka näitä vielä eniten luonnontilaisia piirteitä omaavia soitakin käyttää toisin kuin vaikkapa turveruukki turveruukki joka käyttää vain nolla ykkös ja kakkosluokkien soita eivät nämä asiat aivan kunnossa ole ja sen vuoksi turpeen energiakäyttöä täällä kritisoidaan ja esitetään myös kysymyksiä että eikö olisi aika turpeen verotustakin jossain vaiheessa kiristää

hinnan korottaminen ja niiden talojen muuttaminen jollekin muulle lämmityspolttoaineelle kuin öljy on tietysti järkevää tehdä aina silloin kun se loppuun käytetty eihän toimivaa järjestelmää kannata pois romuttaa aivan yhtä hallussanne erittäin hyväkuntoinen auto ja sitten meinaatte hankkia sähköauton niin kannattaa se se vanha auto ajaa nyt niin loppuun että vie romuttamolle ja sitten ostaa se uusi auto se on ympäristönkin kannalta ehdottomasti paras ratkaisu sitten mitä tulee tähän metsäkoneiden ja monien työkoneiden käyttämään samaiseen polttoöljyyn niin metsäkoneurakoitsijoilla suurimmalla osalla on urakkasopimuksissa polttoaineklausuuli elikkä jos polttoaineen hinta nousee urakkataksassa se pikkuisen näkyy elikkä siinä mielessä sitä riskiä ainakaan metsäkonepuolella jonka aika hyvin tunnen siellä

en tunne tuota kaivinkonepuolta ja muuta koneurakointipuolta että onko siellä sitten olemassa vastaavat klausuulit sopimuksissa mutta uskon että on elikkä siinäkään ei ole ongelmaa mutta ei missään nimessä kannata lähteä mitään muutoksia tekemään hetken mielijohteesta vaan kyllähän ne vanhat lämmitysjärjestelmät kannattaa käyttää loppuun ja ottaa sitten se uusi käyttöön kun se on järkevää ei talousajattelu ole kiellettyä vaikka se kuinka demareita viehättäisikin kolmas asia eli se että tässä saataisiin sitten jotakin hämminkiä aikaan kun veroja lasketaan ben zyskowicz omassa puheenvuorossa kertoi miksi tämä päätös aikanaan tehtiin nyt sitten verotuottoja on tullut lisää ja kaikki sen tiedämme tässä talossa kun veroja pystymme pikkuhiljaa laskemaan se korvaa valtiolle syntyneen menetyksen varmasti lisääntyvinä työpaikkoina kun työttömyys laskee on kaikkein suurin hyöty valtiontaloudelle ja kuntataloudelle ja yleensä koko yhteiskunnalle mitä olla voi inhimillisesti ottaen se on kaikista paras vaihtoehto aina ja suoluonnosta puhui edustaja halmeenpää vielä totean että turvesuota suomessa on tänä vuonna käytössä yli neljäkymmentätuhatta hehtaaria puhutaan miljoonista hehtaareista suota joten tuskin sillä neljälläkymmenellätuhannella hehtaarilla maailmaa pilataan
arvoisa rouva puhemies totta lienee omakotitalon omistaja joka ei ole tottunut maalämpöön pelkää muutoksen vaikutusta taloudellisessa ja ehkä teknisessä mielessä ja epävarmuutta mutta kun omakotitalon tai kiinteistön myyntiin liittyy usein energiatodistuksen hankinta siihen yhteyteen voisi kyllä kehittää laskelman mekanistisen laskelman kuinka paljon lämmitystavan muuttaminen maksaisi luulen että vaikka sitä öljykattilaa voisi vielä jonkun vuoden käyttääkin niin aikaisempi vaihto on sittenkin taloudellisempi koska vanhat öljylämmitykset ovat hyötysuhteeltaan heikkoja se että annettaisiin sitten vauhditusta valtion varoista tähän muutokseen lienee tarpeetonta koska tämä ruotsissa tapahtunut muutos oikeastaan eteni tällaisen lumipallovyöryn kaltaisena naapuri vaihtoi ja sen jälkeen vähitellen koko katu oli vaihtanut lämmitysjärjestelmän siitä ajasta vielä nämä nämä tehot maalämmössä ja talteenotossa ovat olennaisesti parantuneet valtion ehkä kannattaisi miljoona käyttää tästä kymmenestä miljoonasta viestintään jossa osoitettaisiin että monen kannattaisi ottaa laina ja vaihtaa lämmitysjärjestelmä maaperäisen lämmön talteenottoon ja

oletan niin että valiokunta tekisi kyllä palveluksen ympäristölle ja tavallisille suomalaisille jos se omaan mietintöönsä lisäisi kannanoton jossa todettaisiin että että valiokunta rohkaisee hallitusta antamaan kansalaisille käyttöön

vaihdosta tukevia avustuksia tavalla tai toisella joko kotitalousvähennyksen käytön kautta tai sitten erillisavustusten käytön kautta se olisi positiivinen signaali ymmärrän edustaja lehden logiikan tässä sinällänsä lainanoton kautta mutta tunnen myös ihmisten tilanteita että moni pienituloinen eläkkeellä oleva kammoaa uuden lainan ottamista kun puhutaan kuitenkin ei tuhannesta ja kahdestatuhannesta vaan tuhansista ja ja yli kymmenentuhannen euron menevistä summista niin lainanotto ei ole se jota ensimmäisenä halutaan tehdä samaan aikaan meillä tänään iltapäivällä varoiteltiin tästä liiasta lainanotosta että kotitaloudet ovat velkaantuneet voimakkaasti on ollut tämä kiinteistöverokeskustelu olen tässä vähän äimän käkenä ollut kun minä olen juuri ajatellut että tämä olisi se asia jossa voisi antaa keskustalle tunnustusta koska se mitä kuulin tapahtumien kulusta viittasi siihen että keskustassa oli käynnistynyt pieni korjausliike ja on huomattu että kannattaa kannattaa myös kaupunkilaistenkin elämästä olla kiinnostunut ja kun tämä olisi kohdistunut pääkaupunkiseutuun niin jotenkin näytti että keskusta on nyt herännyt siihen että tämän veron korotus ei nyt ehkä parhaimmillaan mutta täällä on hyvin väkevästi pyritty osoittamaan että juuri perjantaina tupsahti uusia tietoja kiinteistöveron tuotoista ihmettelen sitä kuitenkin sen takia että ainakin minulle kiinteistöverolappu tuli jo viime keväänä niin että on vähän vaikea nähdä miten se tieto kiinteistöverotuksesta on puoli vuotta kestänyt tulla olen luullut että kiinteistöjä ei synny vuoden mittaan kovin paljon että tämä ei ole semmoinen lapsentekoasia joka voi yllättää plus tai miinusmerkeissä vaan ne kiinteistöt ovat siellä valmiina olemassa mutta saattaa olla että kun jään kuuntelemaan niin edustaja zyskowicz kertoo miten kiinteistöjä oikeastaan syntyykin vuoden mittaan tuommoisena ihan yllätysjuttuna ja sitten niitä lokakuussa arvuutellaan
hyvät edustajat huomautan nyt tässä kohtaa että päiväjärjestyksessä tämä kiinteistöverolakiasia on täällä pöydälle pantavana mietintönä se tarkoittaa sitä tulee tänne lähetekeskusteluun ihan lähiaikoina eli nyt olisi syytä pysyä tässä

arvoisa rouva puhemies en valitettavasti pysty vastaamaan edustaja heinäluoman odotuksiin mutta vastaan mielelläni edustaja harakalle hän nimittäin sanoi että tämähän olisi vallan ihmeellinen himmeli jos olisi päätetty että se vastaantulo joka tehtiin lapsiperheiden hyväksi alentamalla varhaiskasvatusmaksuja kompensoitaisiin kunnille kiristämällä kiinteistöveroa edustaja harakka tämä voi olla ihmeellinen himmeli mutta näin tosiasiassa kuitenkin tapahtui olin itse paikalla siellä kehysriihessä jos se nyt oli kehysriihi varma missä riihessä oltiin jossa todellakin pääministerin virka asunnolla päädyttiin varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen ja sitten pohdittiin itse asiassa eri työryhmässä pohdittiin milläs tämä kunnille kompensoitaisiin ja siellä päädyttiin siihen että osin pyritään kompensoimaan kiinteistöveron alarajaa nostamalla

nyt vähän ihmettelen koska tämä ajatus että ei niin paljon veroteta työtä vaan siirretään painopistettä kulutuksen ja ennen kaikkea ympäristöhaittojen verottamiseen on ollut erittäin vahvasti ei pelkästään vihreiden papereissa vaan ainakin aikaisemmin myös sosiaalidemokraattien papereissa muistan demareiden

tähän kiinteistöveroasiaan josta on nyt monenlaista totuutta ilmassa toki tässä on otettava se varaus että edustaja zyskowicz on epävarma siitä missä riihessä ladossa tai liiterissä hän on nyt kulloinkin ollut asioita ties kenen kanssa sopimassa ja on voinut olla niin hämärää ja pimeää että on ollut epäselvää kenen kanssa on oltu mutta todellakin näin on että se kohtaanto jota tässä tässä oli ajateltu kompensoitavaksi ei mennyt alkuunkaan oikein edes siinä alkuperäisessä esityksessä ja se oli yksi niistä monista syistä miksi tätä kiinteistöveron pakkokorotusta täällä vastustimme tietenkin tärkein syy

ensimmäinen oli se että pääkaupunkiseudun jo ennestään mahdottomiksi ryöstäytyvät asumiskustannukset olisivat entisestään käyneet mahdottomammiksi työllisyys ja kasvu olisivat täällä suomen kasvualueella käyneet erittäin vaikeaksi ja vuokrat olisivat nousseet mutta myöskin kuten esimerkiksi edustaja hoskonen väkevästi todisti haja asutusalueilla arvoaan menettävien asuntojen kohtelu olisi ollut kohtuutonta haluaisin muistuttaa siitä että silloin tässä kiinteistöveroasiassa oli kuitenkin vielä jokin järki sillä pyrittiin saamaan jotain tuottoa mutta nyt meillä on edessämme tällainen laki joka varmuuden vuoksi nostaa näitä ylärajoja tavalla jota yksikään kunta kunta ei tule käyttämään eikä tarvitse se on tarpeetonta lainsäädäntöä joka pitäisi yksinomaan norminpurun takia jättää säätämättä sillä ei tehdä yhtään mitään sillä ei saada yhtään euroa sillä aiheutetaan vain ihan turhaa vaivaa ja menoa täällä salissa ihmisille joilla olisi

rahaa keventää ja sitten sitten kun tulee ihan pieni pieni ihminen pienituloisempi ihminen silloin kyllä sitten veroja kiristetään niin kuin muun muassa tämän esityksen myötä ja siten olisi juurikin käynyt esimerkiksi kiinteistöveron esitetyssä korotuksessa joka onneksi nyt peruttiin

sen verran vielä ennen kuin kohta tulen tähän lakiin haluan sanoa tämän kiinteistöveron ylärajan osalta kun edustaja zyskowicz myös sitä aiemmin ihmetteli edustaja harakka tuossa edellä kuvasi aika hyvin tämän ongelmatiikan että jos ja kun hallitus ihan oikein luopui tästä alarajan nostosta eli pakkokorotuksesta niin tämän tilanteen tekee hieman hämmentäväksi se että en ymmärrä enää miksi sitten on pakko tätä lakia edes säätää ja muuttaa koska ei tämä ylärajan

osaltani alleviivata nyt sitä mistä mielestäni on löytynyt aika hyvä yksimielisyys tässä salissa ainakin keskusteluissa olisi hyvin viisasta nyt tämän lain yhteydessä että valiokunta käsitellessään tätä lisäisi jonkun lausuman tai jonkun muun kehotuksen että hallituksen tulisi etsiä jotain keinoja joilla pystyttäisiin kannustamaan ihmisiä ympäristöystävällisempien

pakko sanoa tähän alkuun että tuntemani sosiaalidemokraatit eivät ole aikaisemmin pitäneet perusteltuna käsitettä pakkoruotsi mutta varmaan tästä päivästä lähtien sekin pakko sana teille kelpaa tässä edustaja viitanen otti esille pienen ihmisen aseman ja ihmettelen sitä siinä suhteessa että nimenomaan tässä esityksessä toteutuu se mitä sosiaalidemokraatit usein ovat vaatineet eli se että tämä kohdistuu voimakkaammin eivät he taida olla kuitenkaan niitä pieniä ihmisiä mistä nyt viitanen puhuu koska nimenomaan nämä ylemmissä tuloluokissa olevat kotitaloudet asuvat huomattavasti alempia tuloluokkia niitä pieniä ihmisiä suuremmissa asunnoissa ja useammin omakotitaloissa mitä tulee sitten lausuntoon siitä tunnenko pieneläkeläisten asemaa niin kun

puhemies hallituksen linjahan on ollut verotuksessa kokonaisveroasteen lasku ja työn verotuksen keventäminen nyt kun tästä kiinteistöverotuksesta on täällä paljon keskusteltu niin kyllähän tämän kiinteistöveron korotuksen tavoite oli niin kuin täällä on hyvin todettukin tukea kansantaloutta ja kuntataloutta ja vahvistaa tulopohjaa ja muun muassa oecd on tästä todennut ja jopa kehottanut suomea korottamaan kiinteistöveroja ja vastaavasti laskemaan työn verotusta mutta nyt siis todellakin kävi ilmi että

tuotot ovat yllättäneet positiivisesti ja ja näitä veroja ei ole tarpeen korottaa ja eihän kukaan nyt halua veronkorotuksia jos ei se ole välttämätöntä täällä pohdittiin että mistä se yllätystuotto nyt sitten on tullut niin toivon itse että se osittain olisi tullut siitä että meillähän on on kiinteistökantaa paljon joka ei ole missään rekisterissä se on ollut kuntaliiton ja ja monien huoli että meillä on kunnilla useita satoja tuhansia jopa miljoonia saamatta rahaa näistä kiinteistöistä jotka puuttuvat rekistereistä ja näiden kiinteistökantojen inventointi on sellainen harjoitus jota toivon kunnissa enemmän myöskin kiinteistöjen verotusarvojen tarkistaminen joka nyt on osittain menossa on tärkeä työ ja mielestäni siihen pitää nyt todella panostaa että maapohjat ja rakennusten arvot ovat oikein

arvoisa puhemies tämä keskustelu on mennyt varsinkin edustaja zyskowiczin ansiokkaista puheenvuoroista tähän koko veropolitiikan linjaan ja on selvää että järkevä veropolitiikkahan on semmoista joka palkitsee kasvua ja työllisyyttä ja tässä mielessä työntekoa pitäisi verottaa niin vähän kuin ikinä mahdollista se on se on kestävä johtoajatus no sitten tullaan tietenkin väistämättä tämän hallituksen veropolitiikan osalta siihen kysymykseen että mites ihmeessä nyt työntekoa edustaa tämä suurten miljoonaperintöjen perintöveron alentaminen mitä työtä siitä syntyy että suurten perintöjen verotusta lasketaan kyllä keksi millään tavalla miten sillä olisi työllisyysvaikutus mihinkään suuntaan edes juristien suuntaan sehän on vain tulonsiirtoa niille joilla menee erittäin hyvin ja näin voi sanoa että se oikeastaan ylläpitää korkeata verotusta työnteon osalta sama koskee tätä suurten huom suurten metsätilojen ylimääräistä ylimääräistä verotuksen alennusta jonka myös tämä hallitus järjesti ja tietenkin semmoiselle joka on politiikkaa seurannut pidempään tulee mieleen että ehkä hallituspuolueet ovat keskenänsä sopineet joitakin etuja itseään lähellä oleville tahoille ja sitten ylevät puheet täällä joita käytetään erikseen tai tämä apteekkarivähennys joka tarkoitti käsittämätöntä yksittäiselle apteekkarille tulevaa viidentoistatuhannen euron vuosittaista veronalennusta viisitoistatuhatta euroa ja sitten sanotaan että koettakaa pienituloiset siellä omakotitaloissanne kestää kun ei tämä loppujen lopuksi ole kuin vain kymppejä mitä teiltä viedään tämähän ei ole oikein eikä eikä tämä ole sen linjan mukaista josta te täällä puhutte edustaja hoskoselle sanon että hänen puheensa taloudesta oli erittäin järkevä että odotetaan kuoletusaikoja ja sitten sitten tehdään muutoksia mutta se ei kyllä vastaa sitä mitä keskusta on edellyttänyt helsingin tekevän energiapolitiikassa keskustahan on on vaatinut että näistä uusistakin voimaloista luovutaan nopeasti ja siirrytään uusiutuviin voimaloihin siitä huolimatta että se aiheuttaa erittäin suuria taloustappioita helsinkiläisille veronmaksajille

palaan nyt tähän yleiseen verolinjaan tämä hallitus on jo vaalikauden alun aikana keventänyt tuloverotusta merkittävästi se on se on hyvä asia sillä on työllisyyttä saatu tähän maahan jonkin verran lisää se on ainakin osaltaan siihen vaikuttanut haittaveroja on korotettu kuten tupakkaveroa se on oikea suunta sinänsä mutta tätä lämmityspolttoaineiden veronkorotusta en kyllä en kyllä laske samaan kastiin haittaverotuksen kanssa kyllä asuminen on välttämätöntä varsinkin täällä kylmässä suomessa mutta palaisin vielä nopeasti lyhyesti kiinteistöverotuksen alarajan nostoaikeeseen josta täällä on paljon puhuttu että se olisi tuonut kunnille lisää rahaa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa jolla olisi sitten kompensoitu varhaiskasvatusmaksujen alentamisia omalta osaltaan no minä en vieläkään ole ymmärtänyt logiikkaa joka tämän esityksen takana nyt on jos alarajoja olisi nostettu se olisi kieltämättä pakottanut kunnat nostamaan kiinteistöveroa yli puolet suomen kunnista olisi ollut siihen pakotettuja mutta mistä se ylimääräinen raha olisi tullut kokoomuskin on talousliberaali puolue ja edustaja outi mäkelä nyt toi äsken puheessaan esille että veronkorotukset eivät ole hyvä asia niihin ei tulisi yleensä ottaen pyrkiä mutta kyllähän kunnillakin edelleen on ja tulee olemaan tämän korjatun esityksen myötä vähintään se sama liikkumavara ja on suurempikin ne voivat nostaa sitä kiinteistöveroa halutessaan jos ne tarvitsevat ehdottomasti lisää rahaa mutta nyt niiden ei ole pakko kun tämä esitys korjattiin sitä vastoin jos alaraja olisi nostettu niin yli puolet kunnista olisi tosiaan ollut pakotettuja veronkorotuksiin ja se ei olisi missään tapauksessa ollut hyvä asia eikä oikein

tänään valtiovarainvaliokunnan verojaosto ja myös valtiovarainvaliokunta ovat osoittaneet kykyä tehdä myös hallituksen esityksestä poikkeavia päätöksiä ja se on mielestäni sinällään terve asia että silloin tällöin tulee tilanteita joissa on parempi että eduskunnassa korjataan hallituksen esityksiä kun huomataan että syystä tai toisesta ne eivät ole parhaita mahdollisia no nyt palaan sitten tähän esitykseen jota nyt käsittelemme ajattelen kyllä niin että olisi aika toivottavaa että kun tämä menee nyt ja eikös tämä mene juuri sinne kuuluisaan kuuluisaan verojaostoon niin olisi aika kohtuullista että tähän voitaisiin liittää semmoinen lausuma jossa koko eduskunta osoittaisi että se aidosti ymmärtää näiden pienituloisten myös omakotitaloissa mutta ei vain omakotitaloissa vaan monien kerrostalossakin asuvien murheita ja että eduskunta edellyttää hallitukselta esityksiä joilla voidaan tukea uusiutuviin energioihin siirtymistä lämmitysmuodoissa tämä olisi ehkä semmoinen esimerkki jota hyvin laveasti suomen kansa kiittäisi ja niille jotka joutuvat nyt kärsimään näistä veronkorotuksista joita täällä tiettävästi kukaan ei rakasta vaikka niitä kannattaakin että heidän elämänolosuhteitaan ymmärretään ja tulisi tämmöinen porkkanaraha jota aikaisemmin on jo käytetty joko kotitalousvähennyksen kautta tai sitten erityisen avustuksen kautta jään katsomaan suuresti arvostamaani valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajaan edustaja kalliin että ottaisiko hän tässä semmoisen kopin että valiokunnalla olisi vähän liikkumatilaa kun mietintöä

puhemies laitan vielä pienen lusikan soppaan jos puhutaan kiinteistöverosta vaikka tämä ei ole oikeastaan se asiakaan mitä pitäisi puhua niin kyllähän koskettaa kaikista eniten epäoikeudenmukaisesti maaseudun harvaan asuttujen alueiden ihmisiä sehän oli ennen katumaksulaki ja nyt me maksamme kiinteistöveroa mutta ei meillä ole katuvaloja ei pidetä teistä huolta yöllä paistaa kuu ja päivällä aurinko muuta vastiketta me emme saa ja sitten kun on puhuttu yleensä energiapolitiikasta niin älkää nyt hyvät ihmiset ihan laittako tätä turvetta pannaan saattaa olla vielä vuosikymmenien varrella että suomi täällä joku puhui

turve on aina siellä takataskussa mukana tiedetään myös että uusien tutkimusten mukaan turpeella on erittäin hyvä homeensietokyky että voidaan sillä paikkailla rakennuksia tehdä rakennuslevyjä ja paketteja ja tämä on ihan uusi ulottuvuus turpeen toivottavasti sitä nyt ei sitten laiteta pannaan niin kuin täällä on monesta suusta sanottu että turvetta ei saisi käyttää missään tapauksessa saattaa koittaa se aika että me vielä sitä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia sotilasavustuslakia sekä yleisestä asumistuesta annettua lakia lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta kaksituhattakahdeksantoista hallituksen esitys toteuttaa osaltaan hallitusohjelman puolivälitarkistuksen mukaista välittämisen teemaa lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi ehdotetaan opintorahaan seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotusta opintorahaa saavalle alaikäisen lapsen huoltajalle korotus olisi huoltajakohtainen jolloin sen voisivat saada molemmat opintorahaa saavat lasta huoltavat vanhemmat tai muut huoltajat lapsen huoltajalla tarkoitettaisiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaisia huoltajia koska huoltajakorotuksen tarkoituksena olisi lasta huoltavien toimeentulon parantaminen sitä ei otettaisi tulona huomioon asumistuessa sotilasavustuksessa eikä määrättäessä varhaiskasvatuksen maksuja tai kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen hoitolisää lasta huoltavan opiskelijan opintoraha nousisi huoltajakorotuksen myötä kolmekymmentä prosenttia ja olisi kolmesataakaksikymmentäviisi euroa kaksikymmentäkahdeksan senttiä kuukaudessa korotuksella kompensoitaisiin elokuun alussa voimaan tullutta korkea asteen opintorahan leikkausta sekä perheellisten opiskelijoiden asumistuen tarveharkinnan kiristymistä huoltajakorotuksen saisi arviolta opintorahan saajaa ja se lisäisi opintotukimenoja vuositasolla arviolta kymmenen miljoonaa euroa esityksessä ehdotetaan myös ajankohtaisten koulutustarpeiden muutosten sekä oppilaitoskohtaisten erityispiirteiden huomioon ottamista päätoimisen opiskelun opintotukiajan pidennyksen ja lukuvuoden tukikuukausien ehdoissa lisäksi korkeakoulututkintoa varten myönnettävän opintotuen enimmäisajan pidentämisen ehtoja ehdotetaan yksinkertaistettaviksi tukiajan pidentämisen edellytyksenä olisi että opiskelija osoittaa opintojensa viivästymisen aiheutuneen opintojen edistymiseen merkittävästi vaikuttaneesta sairaudesta tai muusta erityisen painavasta syystä tukiajan pidennyksen tukiajan pidennyksen saisi enintään yhdeksälle kuukaudelle mutta vaadittavien opintojen kestoa ei rajoitettaisi yhteen lukuvuoteen ehdotettu muutos edistäisi täten opintojen loppuun saattamista opintotuella niiden pitkittymisestä huolimatta kiitos

arvoisa puhemies huoltajakorotuksen saaminen opintotukeen on ollut niin suomalaisen opiskelijaliikkeen kuin vasemmistoliiton tavoitteena pitkään suomi on tähän asti ollut ainoa pohjoismaa missä huoltajan asemassa olevia opiskelijoita ei ole huomioitu opintotukijärjestelmässä mitenkään suomessa on kuten ministeri totesi yhdeksäntoistatuhatta opiskelijaa joilla on lapsia ja tähän asti he ovat käytännössä joutuneet tulemaan toimeen opintotuella asumistuella ja lapsilisillä huoltajakorotus on siksi ehdottoman tervetullut rakenteellinen muutos opintotukijärjestelmään surullista sen sijaan on että opintotuen huoltajakorotuksesta huolimatta opiskelevien lapsiperheiden välttämättä tule olemaan parempi kuin se oli tämän hallituksen aloittaessa työtään työtään kaksituhattaviisitoista perheellisiin opiskelijoihin kohdistuu ensinnäkin muiden opiskelijoiden tavoin hallituksen tekemä jättimäinen leikkaus opintorahaan opintojen alkamisajankohdasta riippuen tämä leikkaa siis myös perheellisten opiskelijoiden opintorahaa noin viisikymmentäkolme viiva kahdeksankymmentäkuusi euroa kuukaudessa lapsiperheiden asema heikkeni myös siinä yhteydessä kun muut opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin tämä johtuu siitä että asumistuen laskentakaavaa perheellisten opiskelijoiden osalta muutettiin opiskelijaperheet joissa on lapsia olivat nimittäin yleisen asumistuen piirissä jo aikaisemmin perheellisten opiskelijoiden kohdalla tämä tarkoitti sitä että asumistuen määrä laski keskimäärin kaksikymmentäseitsemän euroa kuussa hallituksen nyt esittämä seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotus ei siis ainakaan keskimäärin ole riittävä paikkaamaan tehtyjä leikkauksia perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon huoltajakorotuksesta huolimatta hallituksen leikkausten seurauksena huoltajan asemassa olevien opiskelijoiden siis heikentynyt kahdeksan viiva kolmekymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa mikä on paljon rahaa pienituloiselle opiskelijalle joten hallitus ei saa sulkaa hattuunsa tästä huoltajakorotuksesta vaikka se tervetullut rakenteellinen muutos onkin edelleen on mahdotonta käsittää miten hallituspuolueiden edustajat voivat seistä tällaisen talouspolitiikan takana miksi hallituspuolueiden edustajilla ei ollut selkärankaa ilmoittaa jo ennen eduskuntavaaleja että tulette kohdistamaan leikkaukset kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon opintotuesta leikattiin yhteensä satakaksitoista miljoonaa ja tämä lisärahoitus mikä nyt osoitetaan huoltajakorotuksen kautta on kymmenen miljoonaa lapsiperheköyhyys on vakava ongelma suomessa ja opiskelijaperheissä talousahdinko tulee siis tästä huolimatta jatkumaan hallituksen päätökset ovat myös johtaneet siihen että nuoret velkaantuvat ennätystahtia äskettäin julkaistujen tietojen mukaan opiskelijoilla on nyt enemmän opintolainaa kuin yhdelläkään aiemmalla opiskelijapolvella tämän lisäksi opiskelijoiden velkaantumistahti on tällä hetkellä ennätyksellisen kovaa hallitus on perustellut opiskelijoiden toimeentuloon tehtäviä leikkauksia sillä että tuleville sukupolville ei saa jättää velkaa samalla hallitus kuitenkin omilla toimillaan aiheuttaa sen että nuoret ovat ennätyksellisen velkaantuneita jo ennen kuin aloittavat työuransa opintotuen lainapainotteisuuden kasvattaminen uhkaa koulutuksellista tasa arvoa jos korkeakoulututkinnon hankkiminen edellyttää kymmenientuhansien eurojen lainan ottamista kynnys hakeutua opiskelemaan kasvaa ja tämä kynnys uhkaa kasvaa erityisesti pienituloisista perheistä tulevien nuorten kohdalla olemme jo tällä hetkellä suomessa tilanteessa jossa korkeakoulutus periytyy tähän kehitykseen olisi puututtava ja parannettava koulutuksellista tasa arvoa mutta tämän hallituksen politiikka on valitettavasti koko ajan vienyt väärään suuntaan

arvoisa rouva puhemies edustaja andersson opiskelijoista puhuessaan käytti ilmaisua että he ovat kaikkein pienituloisimpia suomessa sananmukaisesti tämä voi pitää paikkansa mutta on kuitenkin muistettava että kun opiskelijat opiskelevat he panostavat ennen kaikkea itseensä vaikka toki yhteiskuntakin siitä hyötyy kun opiskelijat opiskelevat heidän työllistymisennusteensa paranee huomattavasti niin kuin tiedetään kun katsotaan eri opintotason omaavien ihmisten työttömyystilannetta samoin opiskelijat opiskelevat heidän tulonsaamismahdollisuutensa paranevat huomattavasti he päätyvät paremmin palkattuihin töihin näin ollen on minun mielestäni vähän kornia rinnastaa opiskelijoita tämän maan kaikista pienituloisimpiin jotka aidosti ovat suurissa ongelmissa

arvoisa puhemies nuoret aikuiset kuuluvat suomen pienituloisimpiin väestöryhmiin ja on arvioitu että tämä johtuu nimenomaan siitä että opintotuki on tasoltaan ollut niin heikko niin kuin se edelleen on näiden opiskelevien nuorten kohdalla

tämä on siis suoraa seurausta hallituksen eriarvoistavasta politiikasta minkä lisäksi tässä on kaksi periaatteellisesti tärkeää kysymystä ensimmäinen on se onko opiskelijoillakin oikeus valtion takaamaan toimeentuloon vai joutuvatko he ainoana väestöryhmänä ottamaan sen velkana toiseksi on tämä koulutuksellinen tasa arvo johon edustaja zyskowicz ei omassa puheenvuorossaan viitannut lainkaan totta kai opintolainapainotteisuuden kasvattamisella on vaikutusta myöskin koulutukselliseen tasa arvoon suomessa

edustaja zyskowiczin puheenvuoro paljasti hallituksen arvomaailman sen sen leikkauksissa jotka kohdistuvat opiskelijan toimeentuloon hallitus pakottaa opiskelijoita elämään käytännössä lainarahalla ja perustelee sitä sillä että koulutus olisi investointi tulevaisuuteen niin kuin edustaja zyskowicz tässä äsken sanoi

aivan keskeisesti rakentavia ammatteja niin kuin vaikka lastentarhanopettaja kirjastonhoitaja monia muita keskeisiä julkisen sektorin pienipalkkaisia ja usein naisvaltaisia aloja joilla nämä korkeakoulutuksen saaneet henkilöt työskentelevät koko työuransa noin euron kuukausipalkalla siinä ei edustaja zyskowicz hurskastelu auta jos nämä ihmiset pakotetaan opintolainalla elämään yhä harvempi hakeutuu lastentarhanopettajaksi ja kasvatustyö on arvokkainta mitä tässä maassa pitäisi tehdä ja siihen pitäisi kannustaa

valtio takaa edustaja andersson meillä on suomessa suunnilleen maailman antoisin opintotukijärjestelmä tanska taitaa olla parempi meillä on täysin ilmainen opiskelu tohtoriksi saakka pääsee jos vain jaksaa ja ja on siihen edellytyksiä ja kaiken tämän jälkeen kun meillä on tämmöinen hyvä systeemi täällä kyllä jaksetaan valittaa ja ja marmattaa siitä että opiskelijat ovat köyhiä eivät he ole niitä aitoja köyhiä niitä ovat pitkäaikaissairaat pitkäaikaistyöttömät ja vastaavat

arvoisa puhemies kyllä nuoretkin suomalaiset voivat olla köyhiä vai mihinköhän edustaja zyskowicz tässä viittaa sen lisäksi tämä hallitus on leikannut myöskin niiden pitkäaikaistyöttömien ja sairaiden suomalaisten toimeentulosta joten teidän leikkauspolitiikkanne ei kyllä kohdistu ainoastaan tähän pienituloiseen ryhmään vaan niihin kaikkiin muihinkin

kuin hallituksen arvomaailmasta että selvästikään ette näe minkäänlaista ongelmaa siinä että te olette tehneet arvovalinnan jonka seurauksena kohdistatte kaikista suurimman yksittäisen etuuteen kohdistuvan leikkauksen nimenomaan opintorahaan siitä huolimatta että nuoret aikuiset jo ovat

herra puhemies edustaja zyskowiczin kommentit opiskelijaköyhyydestä tuntuivat hämmentäviltä minä suosittelisin että te perehtyisitte asiaan ja vaikkapa tapaisitte opiskelijoita jotka elävät köyhyydessä heitä kyllä suomessa riittää varsin paljon lisäksi puhuisin edelleen siitä arvopolitiikasta joka näyttäytyy ulospäin tällä hetkellä sellaisena että suomalaista koulutustasoa halutaan kokonaisuutena madaltaa suomalaisten kouluttautumista halutaan heikentää tältä hallituksen politiikka yleisön silmiin haluan myös muistuttaa teidän oman puolueenne kokoomuksen kannanotoista ennen viime eduskuntavaaleja teillä oli muutama sana joita te toistitte toistamasta päästyänne kokoomus ei leikkaa koulutuksesta miten kävi

arvoisa puhemies ei kai täällä salissa varmaan kukaan ole siitä eri mieltä opiskelu on nimenomaan investointi itseen mutta tässä näyttää olevan nyt vähän erimielisyyttä siitä että se ei varmaan paljon lämmitä siinä vaiheessa kun vuokra pitää maksaa ruokalasku pitää kuitata ja pitää tulla myös toimeen opiskeluiden aikana on aivan selvää että sen takia meillä on järjestelmä jossa on esimerkiksi tämä lainaelementti opiskelija pystyy myös sillä täydentämään omaa toimeentuloaan mutta ei kai se voi olla meidän tarkoituksemme että haluamme entisestään heikentää opiskelijoiden tilannetta nyt kun mietitään että minkälaisia puheenvuoroja käytettiin ennen vaaleja niin juuri näin oli että ennen vaaleja kokoomuskin lupasi että ei leikata koulutuksesta ollenkaan no sitten vaalien jälkeen onkin osoittautunut että suurimman leikkauksen kohdistitte juuri opintotukeen eli näille opiskelijoille

puhemies jos mietitään esimerkiksi korkeakoulutukseen liittyviä leikkauksia niin leikkaus on kolme prosenttia ei siihen meidän sivistyksemme kaadu ja rahoitustaso on senkin jälkeen korkeampi kuin kaksituhattakymmenen täällä on kysytty mikä on se arvomaailma no arvomaailma on se että nyt nostetaan huoltajakorotusta vasemmistoliitto sanoo kannattavansa sitä ja sanoitte että opiskelijaliike kannattaa eikö siihen pitäisi olla silloin tyytyväinen ja ajatellaan että tämä koskee yhdeksäätoistatuhatta suomalaista joista yksinhuoltajia on noin siihen kun pistää vielä päälle tämän lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostamisen viisi euroa kuukaudessa niin tämä on sitä arvomaailmaa mitä hallitus edustaa jos ajatellaan yleisesti opiskelijoiden asemaa niin varmasti itsekin olin opiskelijana päätoiminen kun olin varmaan pienituloinen ehkä jonkun mielestä köyhäkin mutta tietyllä tavalla täytyy sanoa että siihen elämänvaiheeseen kuuluu myös se että ei tietenkään tulotaso voi olla sellainen kuin varsinaisessa ansiotyössä käyvällä se on välivaihe jossa toivo herää siitä että voi sen opiskelun kautta päästä parempaan

puhemies tässä keskustelussa ehkä hämärtyy se asia että erittäin suuria rakenteellisia uudistuksia on myös saatu tehtyä joita opiskelijaliike on ajanut vuosikausia jopa vuosikymmeniä edelliset hallitukset eivät ole niitä tehneet vaikka tilaisuuksia olisi monia ollut eikä tämä tarkoita sitä ettemmekö olisi tehneet hallituksessa erittäin ikäviä ja valitettavia säästöpäätöksiä kyllä niitä on tehty mutta minkä takia täällä joka ikinen ihminen tietää kuinka tärkeää on se että julkinen talous pysyy kunnossa ja myös se että tulevien opiskelijoiden ja seuraavien päättäjien on helpompi astua tähänkin saliin asioista aikanaan päättämään esimerkiksi se että saatiin opiskelijat yleisen asumistuen piiriin mikä tulee nostamaan

kahdenkymmenen vuoden jälkeen huoltajakorotus ovat rakenteellisia uudistuksia ne ovat rakenteellisia uudistuksia joita ei voi säästämällä viedä pois vaikka oppositio kuinka sillä

arvoisa puhemies on kyllä hurskastelua hallituspuolueilta nyt kehua rakenteellisia uudistuksia kun vaikutus on se että keskimäärin kaikki eri opiskelijaryhmät häviävät merkittävästi kuukausiansioissaan jopa myös perheelliset opiskelijat keskimäärin lähes kolmenkymmenen euron kuukausitappio myös huoltajakorotuksen jälkeenkin moni menettää jopa kokonaan asumistuen ja sitten on yli kahdeksankymmenenkuuden euron kuukausittainen leikkaus opintorahaan eli yksilötasolla nämä kohtalot voivat olla vielä paljon rankempia siis olennaista on kun me mietimme suomalaisen koulutuksen tasa arvon ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta että jokaisen nuoren opinpolku ja osaamispotentiaali on

puhemies on hurskastelua kerätä täällä poliittisia irtopisteitä opiskelijoilta kun samaan aikaan tiedätte että meillä on suunnilleen maailman anteliain opintotukijärjestelmä ja meillä jokainen voi opiskella vaikka tohtoriksi saakka veronmaksajien kustantaessa itse opiskelut

että tämä opintorahan leikkaus on suurempi kuin mitä muilta ryhmiltä on leikattu ja on oikein että on leikattu mieluummin opiskelijoilta kuin niiltä aidosti pienituloisilta köyhiltä yhteiskunnan vähäosaisimmilta vähäosaisimmilta joita ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät kroonisesti sairaat lapsuudestaan saakka vammautuneet ja niin edelleen mitä tulee mahdollisuuksien tasa arvoon niin se on todella tärkeä asia ja se toteutui jo silloin aikanaan kun luotiin opintotukijärjestelmä sen ovat monet tutkimukset osoittaneet että sieltä pienimmästä torpan töllistä tultiin opiskelemaan ja luettiin vaikka tohtoriksi saakka eikä sille ollut estettä

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz kyllä te olette leikanneet tämän yhteiskunnan kaikkein vähäosaisimmilta ja kun te sanotte että on on täällä hurskastelua irtopisteitä niin tutustukaa tilastoihin kuusi kymmenestä opiskelijasta sanoo että heillä on todella vaikeuksia kattaa ihan arjen perusmenoja siis arjen perusmenoja jotka ovat siis reilusti alle tuhat euroa kuukaudessa kuusi kymmenestä kuusi kymmenestä opiskelijasta sanoo näin ja kun te sanotte että ketkä ovat oikeita köyhiä ja ketkä eivät niin se on totta että te olette todella kovalla kädellä leikanneet työttömiltä heidän pienituloisuusasteensa on suomessa kaikkein korkein ja opiskelijat ovat heti perässä opiskelijat ovat se ryhmä jossa työttömien jälkeen on eniten pienituloisia suomessa ja heihin te olette kohdistaneet kaikkein suurimman leikkauksen työttömiin ja opiskelijoihin joten edustaja zyskowicz

se on totta että kun yhteiskunta on velkaantumassa ja on talousvaikeuksia niin silloin yleensä tehdään leikkauksia julkisiin menoihin mutta kuitenkin kun katsoo yleisesti kokonaisuutta opiskelijoiden tilanteessa suomessa niin kyllähän tilanne on edelleen hyvä niin kuin monessa puheenvuorossa olemme kuulleet jokaisella suomalaisella nuorella on mahdollisuus halutessaan opiskella vaikka kuinka pitkälle sitten nämä pienet leikkaukset mitkä on tehty ovat totta kai kipeitä mutta se on tämän ajan henki ollut kun suomi velkaantuu edelleen tällä hetkellä tällä hetkellä suomi velkaantuu edelleen kolme miljardia on ensi vuodenkin budjetissa velanotto elikkä sekin on meidän otettava huomioon loputtomiin emme voi ottaa velkaa koska sehän on lainaa meidän lapsiltamme näiltä nuorilta jotka parhaillaan opiskelevat

täältä sanotut kerrotut rakenteelliset uudistukset joita on todella pitkään odotettu kuulostavat sieltä puolelta hurskastelulta edustaja kulmuni käytti hyvän puheenvuoron ja toi esiin näitä asioita muun muassa asumistukiuudistuksen joka on erittäin tärkeä

on todella iso asia ja ja sillä tuetaan tuetaan juuri niitä lapsiperheitä jotka jotka ovat tämän tyyppisen tuen tarpeessa ja ansainneet sen huoltajakorotuksenhan saisi noin kaksikymmentätuhatta lasta huoltavaa opintotukea saavaa opiskelijaa ja uudistuksen myötä näillä perheellisillä opiskelijoilla on aito mahdollisuus keskittyä juuri siihen opiskeluun ja vähentää tulonhankkimispaineita ja työnteosta johtuvaa opintojen keskeyttämistä se on juuri sitä tukea joka osuu siihen oikeaan kohteeseen

toistan vielä kerran mikä on se keskeisin ongelma tämän hallituksen politiikassa erityisesti pienituloisten opiskelijoiden perheellisten opiskelijoiden näkökulmasta heidän taloudellinen taloudellinen asemansa on heikompi kuin mitä se oli silloin kun tämä hallitus aloitti työnsä johtuen siitä että seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotus ei kompensoi niitä leikkauksia mitä te te olette tehneet näiden samaisten perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon joilta lähti ensin kahdeksankymmentäkuusi euroa kuussa opintorahaleikkauksessa ja joiden kohdalla keskimäärin asumistuki heikkeni kaksikymmentäseitsemän euroa kun asumistuen piiriin siirrettiin kaikki muutkin opiskelijat tämä on se ongelma ja kuulostaa mielestäni siltä että hallituspuolueiden edustajat eivät oikein tiedä mikä kokonaistilanne on näiden perheellisten opiskelijoiden kohdalla toistan vielä senkin että jopa ei perheellisten opiskelijoiden kohdalla keskimäärin nämä muutokset tarkoittavat sitä että heidän taloudellinen asemansa on heikompi kuin ennen kuin tämä hallitus aloitti tämä hyöty minkä sai yleisen asumistuen piiriin siirrosta ei kompensoinut opintorahaleikkausta

puhemies en jaksa puhua tässä salissa hurskastelusta jos siitä puhuisin niin olisin lähtenyt pappisuralle niin kuin isäni toivoi mutta olen tässä salissa en en hengellisessä tilaisuudessa se mikä on sinänsä se mitä edustaja lindtman ihan oikein sanoi en kiistä sitä etteikö kuusi kymmenestä opiskelijasta kokisi vaikeuksia elintasonsa suhteen ja selviytyä päivittäisistä menoista en epäile lainkaan mutta toisaalta fakta on ollut jo edellisen hallituksen aikana ja varmasti jo sitä edellisenkin aikana että eihän esimerkiksi pääkaupunkiseudun suurimmissa kaupungeissa joissa asumiskustannukset ovat varsin kovat ole käytännössä opintotuella pärjännyt ei silloin ei nyt ja se on fakta tähän tähän täytyy meidän tietysti ratkaisuja yhdessä miettiä mikä on se oikea tapa mutta sillä opintotuella ei tähänkään mennessä ole täysin pystynyt moni pärjäämään siksi on joutunut ottamaan opintolainaa josta täytyy kuitenkin huomioida että siinä on se valtiontakaus siinä on edulliset ehdot se on sinänsä kannattavaa lainaa ottaa siinä mielessä ihmettelen että niin vähän sitä suomessa loppujen lopuksi on käytetty ja moni tutkijakin on on ihmetellyt kun tiedetään että ne ehdot kuitenkin ovat varsin edullisia

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczia voi arvostaa siitä että hän toi ennen vaaleja esille sen että hänen mielestään opintotuesta voisi leikata mutta hänen puolueensa silloinen puheenjohtaja sekä nykyinen puheenjohtaja ministeri orpo olivat kylttien kanssa lupaamassa että opiskelijoilta ei leikata ja koulutuksesta ei leikata te annoitte lupauksen jonka te olette sen jälkeen rikkoneet yhdessä muiden hallituskumppaneidenne kanssa se suuri muutos tällä hallituskaudella on ollut se että pienituloisilta ja perusturvasta on ylipäätään leikattu reippaasti on lisätty köyhyyttä hallituksen omilla poliittisilla päätöksillä kasvatettu tuloeroja mutta on leikattu myös tulevaisuudesta erityisen paljon nuorten ikäluokkien asema eri vertailuissa niin työmarkkinoilla kuin toimeentulossa on heikentynyt johdonmukaisesti viime vuosina ja tämä on vakava kehitys joka eriarvoistaa ja heikentää meidän tulevaisuusnäkymiämme jos ne nuoret jo sieltä varhaiskasvatuksesta alkaen jotka eniten tukea tarvitsevat eivät sitä opetukseen saa kun ryhmäkokoja on kasvatettu ja oikeutta varhaiskasvatukseen on leikattu ja myös opintotukea nyt leikataan niin että heikommista perhetaustoista tulevat nuoret eivät välttämättä edes hakeudu osaamispohjan perusteella koulutukseen

toimeen olen valmis keskustelemaan siitä miten voidaan näitä helpottaa mutta arvoisat hallituspuolueiden edustajat siihen tarvitaan muutakin kuin kauniita sanoja edustaja hoskonenhan nimitti tätä leikkausta pieneksi leikkaukseksi siis neljäsosa opintotuesta pois ja hoskonen sanoi että nämä pienet leikkaukset minusta neljäsosa opiskelijoilta pois ei ole pieni leikkaus se on iso leikkaus ja edustaja zyskowicz koulutustaso koulutustaso suomessa me olemme jäämässä meidän kilpailijamaista koulutustaso pitäisi saada uudelleen nousuun kysyn teiltä väitättekö että nyt nähdyillä opintotuen leikkauksilla ei ole mitään vaikutusta mahdollisuuksien tasa arvoon kyllä vai ei näettekö että niillä ei olisi mitään vaikutusta
herra puhemies kun tässä keskustelussa lähdetään siitä että opiskelijat ovat tämän maan pienituloisimpia niin minkäköhänlainen opintorahajärjestelmä tässä maassa pitäisi olla että opiskelijat eivät olisi maan pienituloisimpia sehän on aivan järjetöntä totta kai he ovat maan pienituloisimpia jos sananmukaisesti tätä arvioidaan sitten tästä että pitää opintolainaa ottaa mitä pahaa siinä on todistelin täällä että kun opiskelija opiskelee hän panostaa itseensä hänen työllistymisennusteensa paranee hänen ansiotasoennusteensa paranee hänen asemansa on väliaikainen onko se niin väärin että otetaan valtion tukemaa opintolainaa jonka takaisinmaksuakin valtio vielä helpottaa mitä tulee mahdollisuuksien tasa arvoon se on äärimmäisen tärkeä asia ja sen takia suomessa on ilmainen koulutus sen takia suomessa on suunnilleen maailman anteliain opintotukijärjestelmä professori uusitalon työryhmä osoitti että nämä painopistemuutokset joita on tehty eivät heikennä koulutuksellista tasa arvoa
seuraavaksi ministeri terho kaksi minuuttia ja sen jälkeen

arvoisa puhemies totean tässä kohtaa kun minun täytyy poistua että kiitokset tästä erittäin stimuloivasta keskustelusta

opintorahan huoltajakorotus on tosiaan pitkään odotettu ja kaivattu uudistus se koskee suomessa noin yhdeksäätoistatuhatta opiskelijaa ja ja tietenkin heidän lapsiaan näiltä osin hallitusta voi kiittää samalla on kuitenkin kuten keskustelusta äsken kävi ilmi syytä muistuttaa siitä kaikesta muusta asiaan liittyvästä jota hallitus on ennen vaaleja antamansa koulutuslupauksen jälkeen suomalaiselle koulutuspolitiikalle tehnyt korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa on leikattu kahdeksankymmentäseitsemän euroa kuukaudessa siis enemmän mitä nyt kompensoidaan tukikuukausia on vähennetty ja opiskelusta on tehty lainapainotteisempaa puhumattakaan historiallisen suurista koulutusleikkauksista yleisesti jotka osuvat esimerkiksi toiselle asteelle ja uhkaavat aidosti halvaannuttaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin olen erittäin huolissani siitä miten suomalainen ammatillinen koulutus näiden kaikkien leikkausten keskellä tulee pärjäämään ja yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen ihmisillä ovat niin ikään vaarantuneet opintotuen tulisi mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu ja riittää elämiseen edes jollain tasolla ketään ei pitäisi pakottaa elämään lainalla huoltajakorotuksen sinänsä hyvä osaratkaisu ei siis pelasta tätä kokonaisuutta ja opiskelijoiden nettotulot ovat vähentyneet ja vähentyvät omassa vaihtoehtobudjetissamme me vihreät esitämme opintotukeen korjauksia jotka paikkaisivat näitä hallituksen tekemiä muutoksia toteutustapa voidaan valita niin että joko kompensoimme korkeakouluopiskelijoille tehdyt leikkaukset sellaisinaan tai teemme opintotuesta tasaisemman niin että myös toisen asteen opiskelijat hyötyvät nykyistä paremmin tämä opintorahan huoltajakorotus on harvoja valopilkkuja muuten varsin lohduttomassa suomalaisessa koulutuspolitiikassa toivon että hallitus vielä muistaisi sen että suomen kasvulle ja tulevaisuuden mahdollisuuksille on ainoastaan yksi järkevä polku ja se on koulutukseen satsaaminen

arvoisa puhemies tätä hallituksen esitystä opintotuen huoltajakorotukseksi voi kyllä hyvin kiitellä niin kuin edellä olevissa puheenvuoroissa on hyvin tuotu esille niin tämä on kyllä niitä harvoja valopilkkuja joita täällä opiskelijoiden sosiaaliturvan osalta on nyt ollut näkyvissä mutta se ei poista sitä tosiasiaa että kun tämä sitten sidotaan tähän laajempaan kokonaisuuteen

tämän hallituksen aikana kaikista eniten näistä säästöpäätöksistä tulevat juuri opiskelijat kärsimään kun me katsomme esimerkiksi niitä tutkimuksia joita on tehty nyt tulonjakovaikutuksista esimerkiksi tämän syksyn osalta niin aika yllättävästi sieltä on noussut esille että nimenomaisesti opiskelijat kärsivät kaikkein eniten

opintorahan leikkauksen kahdeksankymmentäkuusi euroa ja sitten näiden asumistuen muutosten jotka joillain opiskelijoilla parantavat tilannetta joillakin heikentävät tilannetta entisestään kokonaisvaikutus on se että todella opiskelijoiden käytettävissä olevat tulot laskevat tämähän ei poista sitä että edelleen opiskelijoilla on mahdollisuus mahdollisuus turvautua opintolainaan ja hyvä niin olen aina kannustanut jokaista opiskelijaa käyttämään opintolainaa sen ehdot ovat täysin fiksut mutta turhaa täällä puhua siitä että opiskelijoille ei oltaisi tehty mitään leikkauksia tai tai heidän toimeentuloansa ei olisi heikennetty kun kaikki käytettävissä olevat tiedot kertovat toista sitten toiseen asiaan ministeri tässä jo ehti lähteä mutta olisin kysynyt ja toivoisin että valiokunta vielä pohtisi tämän asian osalta sitä että monessa lausunnossa tuli ilmi että jos tämä huoltajakorotus sidottaisiinkin huoltajuuden sijasta lapsen elatusvelvollisuuteen tai vanhemmuuteen se olisi järkevää valiokunta voisi vielä tätä pohtia olisiko tämä järkevämpi

arvoisa puhemies ei ole pariin vuoteen päässyt tänne eteen niin piti tulla katselemaan miltä tämä sali näyttää remontin jälkeen täältäkin päin minä näkisin että tässä on kysymys aika pitkäjänteisestä kysymyksestä kun mietitään hallituksen suhtautumista opiskelijoiden asemaan ja koulutukseen laajemmin jos tosiaan arvioidaan hallituksen talouspolitiikkaa niin kyllähän siinä on mennyt lyhytjänteinen talouskuri budjetista leikkaaminen lyhyellä aikavälillä

on tehty tyhmiäkin leikkauksia vain sen takia että on haluttu numerot tietyn näköisiksi koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta leikkaaminen sekä opiskelijoiden aseman heikentäminen on ollut näistä virheistä suomen tulevaisuuden kannalta varmasti pahimmasta päästä koska mittaluokka on vain niin järkyttävän suuri sen rinnalla tietysti se että on myös kajottu ihmisten perusturvaan ja lisätty kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten köyhyyttä ja heikennetty sairaiden asemaa korvauksia heikentämällä ja kaikki tämäkin on ollut väärin kokonaissäästö näistä rahamääristä on ollut niin pieni että nämä olisi voinut jättää tekemättä leikkaamalla sen sijaan esimerkiksi ympäristöhaitallisia tukia ja vähän maltillisemmalla talouspolitiikalla tämä on se iso kuva taustalla jos nyt arvioidaan tätä tämänpäiväistä lakiesitystä niin on hyvä että huoltajakorotus tulee mutta niin kuin keskustelussa on tullut esille niin keskimäärin perheellisilläkin opiskelijoilla taloudellinen tilanne hallituksen päätösten seurauksena on näinä parina vuotena heikentynyt monilla puhutaan jopa yli sadan euron kuukausittaisista tappioista siitä johtuen että kuukaudessa on leikattu opintorahaa korkeakouluopiskelijoilta ja moni häviää asumistukimuutoksessa keskimäärin joitain kymmeniä euroja sen päälle sen päälle tulee sitten tämä huoltajakorotus joka vähentää tappioita mutta kokonaisvaikutus on merkittävästi negatiivinen keskimäärin myös perheellisille opiskelijoille muista opiskelijoista puhumattakaan nyt puhutaan vain perheellisistä opiskelijoista joiden asemaa tässä vähän korjataan

muutoin niin haluavat jo opiskeluaikana tämän kokonaisuuden näkökulmasta ne päätökset ovat erityisen haitallisia jos ajatellaan sitä keiltä on on heikennetty varhaiskasvatusoikeutta niin niiltä perheiltä ja niiden perheiden lapsilta jotka eniten tarvitsevat tukea paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia ja työttömien perheiden lapsia on siinä porukassa joilla on osa aikainen päivähoito oikeus nyt ja se heikentää heidän peruskouluvalmiuksiaan peruskoulussa on leikattu tasa arvorahoista heikennetään niitten lasten mahdollisuuksia opiskella jotka eniten tukea tarvitsevat toisella asteella leikataan ammatillisesta koulutuksesta vähennetty koulutuspaikkoja sanotaan näin että reformissakin riski on se että ne nuoret jotka eniten tarvitsevat tukea voivat tippua pois koulutuksesta eli läpäisy heikkenee jos koko ajan jokaisella koulutusasteella tehdyt muutokset heikentävät läpäisyä ja sen päälle kokonaisvaikutus opintorahaan

tosiasiassa todennut että ollaan mokattu aika pahasti mutta kun sitä ei kehdata myöntää eikä perua opintorahaan tehtyjä leikkauksia niin sitten tehtiin edes tämä huoltajakorotus se on hyvä asia ja mielestäni se on hallitukselta vähän hiljaa ja salaa sen myöntämistä että me olemme mokanneet ja pahasti mutta paljon avoimempaa olisi se että korjaisi ne aiemmin tehdyt virheet tämän päälle opintorahalla pitäisi opiskelijan pystyä tulemaan taloudellisesti toimeen ja keskittyä päätoimisesti opiskeluihin erityisesti täydentämällä sitä kesätyön kautta tulevilla ansioilla pitäisi olla suomessa politiikan tavoite että opiskelijoitakaan ei pakoteta elämään lainarahalla varsinkin kun sen rinnalla samaan aikaan on kiristetty opintotuen saamisen velvoitteita niin tässä on se riski että monilla valmistuminen vaikeutuu jos joutuu sitten lisäämään työntekoa tämän opintorahaosuuden pienenemisen takia toivon että hallitus nyt tarkkaan harkitsisi sitä että koulutukseen panostamisen ja nyt tämän eriarvoistumiskehityksen torjumisen pitäisi olla meidän politiikkamme päätavoite nyt puhutaan sadoista miljoonista euroista joita pitäisi laittaa koulutusjärjestelmään kokonaisuudessaan lisää rahaa jos me haluamme kilpailukykyä tälle maalle jos me haluamme torjua että

ja pystyä vähentämään näiden syrjään jääneiden henkilöiden määrää tämä kaikki olisi myös järkevää talous ja työllisyyspolitiikkaa mutta hallitus koko ajan pahentaa tilannetta koulutusleikkauksilla minä en ymmärrä eikö se mene missään vaiheessa kaaliin että tämä on ollut vakava virhe suomen tulevaisuudelta ryöstämistä suoraan sanottuna se että on lyhytjänteisesti leikattu asioista jotka luovat tämän maan hyvinvointia ja ja luovat ihmisille osallisuutta ja toivoa nyt voidaan palauttaa sitä toivoa

niin näyttää olevan jälleen pientä debatin tarvetta otamme tähän lyhyen debatin

arvoisa puhemies tässä on aika paljon käyty keskustelua siitä ketkä ovat häviäjiä ja voittajia näissä opintotukimuutoksissa ja myös tähän yleiseen asumistukeen siirryttäessä on hyvä muistuttaa siitä että opiskelijajärjestöt tukivat vahvasti yleiseen asumistukeen siirtymistä koska se on oikeudenmukaisempi järjestelmä kuin tämä aikaisempi opintotuen asumislisä se on oikeudenmukaisempi siltä osalta että nyt sitten asumistuessa pystyy esimerkiksi työskentelemään enemmän kesäisin ei tarvitse sitä opintotuen

tämä uusi järjestelmä tulee joustavammaksi tämä on erittäin hyvä mutta on myös sitten hyvä muistuttaa kun jatkuvasti puhutaan että opintorahaa on leikattu kyllä mutta nimenomaan pienituloisilla opiskelijoilla ja korkeaa vuokraa maksavilla tukimäärä nousee eli tässähän on tilastoitu opiskelijat myös tulotasojen mukaan ja voidaan katsoa että pienituloiset opiskelijat ovat nimenomaan voittaneet on oikein että tuki jaetaan oikeudenmukaisemmin heille jotka sitä enemmän tarvitsevat

arvoisa puhemies minulla ei ole ollut mahdollisuutta seurata koko ajan keskustelua mutta sillä ajalla kun on ollut mahdollista minusta liian vähälle on jäänyt se että kun opiskelijoilta toimeentuloa heikennetään kiistattomasti kymmenillä jopa sadalla eurolla se johtaa siihen että yhä useampi tekee sitten ansiotyötä sen opiskelun rinnalla ja kun meillä jo nyt valmistumisajat ovat

herra puhemies siltä osin kuin edustaja niinistö arvosteli koulutukseen tehtyjä leikkauksia hän on mielestäni oikeilla jäljillä ja hallitus on onneksi pystynyt tässä suhteessa muuttamaan politiikan suuntaa ja tällä hetkellä voidaan jo koulutukseen panostaa sen sijaan enkä nyt saivartele opintotuki on on ennen kaikkea opintososiaalinen etuus se on eräänlainen sosiaalinen tulonsiirto erotukseksi koulutukseen tehtävistä ratkaisuista opiskelijat ovat opintotuen piirissä väliaikaisesti ja he opiskellessaan panostavat ennen kaikkea itseensä heidän tulevaisuuden parantuvat heidän tulevaisuuden ansiomahdollisuutensa parantuvat niin onko tällöin kohtuutonta lähteä siitä että osan opiskelujen aikaisesta toimeentulostaan opiskelijat rahoittavat tarvittaessa lainalla jonka maksuakin valtio monin tavoin

arvoisa puhemies toistan vielä kerran miksi tämä muutos on ongelmallinen nimenomaan perheellisten opiskelijoiden näkökulmasta kun tässä toistuvasti nyt viitataan tähän yleisen asumistuen piiriin siirtoon perheelliset opiskelijat olivat jo valmiiksi yleisen asumistuen piirissä muiden opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin heikensi perheellisten opiskelijoiden taloudellista asemaa johtuen siitä että heidän kohdallaan tuen myöntämisen ehdot muutettiin sen lisäksi

kohdistettiin tämä opintorahaleikkaus tämän kaiken seurauksena myös huoltajakorotuksen jälkeen perheellisten opiskelijoiden toimeentulo on

noin neljäkymmentä euroa kuussa heikompi kuin se oli tämän hallituksen aloittaessa toimintaansa se jos jokin kuvastaa tämän hallituksen arvovalintoja

puhemies edustaja niinistö ei muistanut tuossa omassa leikkauslistassaan tuoda esille esimerkiksi niitä valtionosuusleikkauksia joihin hän oman puolueensa kautta edellisessä hallituksessa osallistui nuo miljardiluokan valtionosuusleikkauksethan olivat suoria leikkauksia kuntien peruspalveluihin peruskoulutukseen

myös reformeista ja uudistuksista kyse niin on huoltajuuskorotuksen suhteen niin on yleisen asumistuen suhteen ja niin on ammatillisen koulutuksen suhteen enkä silti kiistä sitä etteikö myös tasapainottamistoimia

arvoisa puhemies edelleen täytyy todeta että kyllähän tämä huoltajakorotus on oikeansuuntainen ratkaisu ja se jonkun verran paikkaa nyt näitä hallituksen aikaisempia toimenpiteitä mutta edelleen nyt puuttuisin siihen kun täällä monesti hallituspuolueet antavat sellaisen kuvan että näiden opintososiaalisten etuuksien muutoksien jälkeen pienituloisimmat opiskelijat olisivat tästä nyt eniten hyötyneet kun katsotaan näitä eri selvityksiä joita on tehty esimerkiksi näiden tulonjakolaskelmien perusteella niin siellä yksiselitteisesti todetaan että pienituloisimmissa kymmenyksissä juuri suurimpia kärsijöitä ovat olleet pienituloiset opiskelijat kun on kuunnellut niitä puheenvuoroja aikaisemmin kun oltiin väistötiloissa niin aina hallituspuolueista tahdottiin sanoa että juuri sen takia nyt teemme sitten huoltajakorotuksen asumistukijärjestelmää jotta pienituloisimmat hyötyvät sitten kun katsotaan tuloksia niin me näemme että juuri pienituloisimmat opiskelijat ovat tästä kärsineet mitä tulee vielä tähän laajempaan kokonaisuuteen niin siihen seuraavissa puheenvuoroissa vielä palata

siitä että heille on todellakin nyt vihdoinkin palautettu tämä huoltajakorotus joka nimenomaan on paljon parempi malli esimerkiksi verrattuna siihen kun meillä oli aikaisemmin tämä lapsivähennys nyt on haukuttu sitä että se on poistettu no se ei auttanut pienituloisia niitä joilla ei ollut verotuloja juurikaan se ei auttanut pätkän vertaa tämä huoltajakorotus on nyt täysin kohdennettu nimenomaan opiskelijaperheille ja myös erityisesti niille pienituloisimmille todella tärkeä korotus sitten myöskin on muistettava lapsiperheiden osalta varhaiskasvatusmaksujen alennus ja kaikista köyhimmiltä poistetaan nämä maksut noin seitsemäntuhatta perhettä vielä lisää tulee uusimpien hallituksen linjausten myötä nyt maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin nämä on kohdistettu juuri näille pienituloisimmille lapsiperheille nämä on hyvä muistaa muistaa tässä kokonaisuudessa mutta mitä on tehty tähän opintotukeen ja yleisen asumistuen myötä on myös faktaa se että pienituloiset ovat voittaneet ja tulemme tästä esittämään myös tarkemmat laskelmat nyt

puhemies toistan vielä kerran koska olen huomannut että sille on tarvetta tässä keskustelussa perheellisten opiskelijoiden kohdalla kuten tässä on todettu edelleen hallituksen tekemien päätösten jälkeen heidän toimeentulonsa on noin euroa heikompi per kuukausi kuin mitä se oli tämän hallituksen aloittaessa toimintansa vaikka itse kannatan esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentamista on myöskin syytä huomioida että kaikista pienituloisimmat perheet hyvin todennäköisesti olivat jo valmiiksi nollamaksuluokassa eli he eivät välttämättä hyödy niistä muutoksista mitä nyt tehdään varhaiskasvatusmaksujen osalta

eli kyllä ovat enemmänkin poikkeus kuin sääntö nämä opiskelijat jotka olisivat hyötyneet esimerkiksi useita satoja euroja kuussa sitten mitä tulee koulutukselliseen tasa arvoon koen että edustaja zyskowicz ei edelleenkään kunnolla vastannut kysymyksiin siitä arvioiko hän että opintolainapainotteisuuden lisääminen vaikuttaa koulutukselliseen tasa arvoon

siinä kohtaa kun opiskelijat jo ovat opiskelemassa mutta se mihin hän sen sijaan ei ota kantaa siinä raportissa on nimenomaan tämä kynnys hakeutua korkeakoulutuksen piiriin miten tämä koulutuksen maksullistaminen opintolainapainotteisuuden kasvattamisella siihen vaikuttaa ja sitä kautta vaikuttaa koulutukselliseen tasa arvoon

puhemies kelan mukaan kuitenkin satakymmentätuhatta opiskelijaa saa nyt enemmän asumistukea kuin aikaisemmin satakymmentätuhatta opiskelijaa elikkä enemmistö näistä opiskelijoista saa enemmän asumistukea kuin aikaisemmin ja kyllä meille kaikista tärkeintä on kaikista köyhimmät opiskelijat me emme puhu nyt keskiarvosta vaan puhumme siitä mihin ne vähät resurssit voidaan kohdentaa ja hallitus teki siinä kyllä arvovalinnan että ne rahat täytyy kohdistaa kaikista heikoimmassa asemassa oleville opiskelijoille kaikista köyhimmille opiskelijoille mutta ilmeisesti oppositio ei tässä asiassa ole köyhän asialla ainakaan

se tulee siellä myös säilymään kuten tässä on useasti todettu se on rakenteellinen uudistus kuten on myös tämä opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen jota erittäin laajasti koko opiskelijakunta on ollut ajamassa lisäksi totta kai on harmillista että opiskelijat ovat pienituloisia pääse yli eikä ympäri on myös pelottavaa ja vaikeaakin varmasti ottaa opintolainaa mutta sinä hetkenä kun rahaa on hyvin vähän niin sekin raha jota silloin saa ja sitä saa nyt enemmän on varmasti tarpeen kun sitä rahaa ei juuri ole sikäli opiskelijoiden käytettävissä olevien tulojen määrä on kyllä lisääntynyt mutta emme kiistä etteikö siinä olisi enemmän myös lainaa matkassa mutta kun resursseja on vähän niin silloin täytyy miettiä miten pystytään parhaiten kohdentamaan ne

enemmän asumistukea kuin aikaisemmin ei mielestäni ole huono päätös se rakenteellinen uudistus

tämä huoltajakorotuksesta käytävä keskustelu osoittaa karuimmillaan sen miten puhumme puhumme toisistamme ohi kylmä tosiasia on se että todellakin tässä asumistukiasiassakin mistä edustaja kulmuni äsken hyvin kertoi

on autettu niitä opiskelijoita jotka ovat taloudellisesti vaikeimmassa asemassa kun jotakin tässä yhteiskunnassa autetaan niin aina pitää aloittaa sieltä heikoimmassa asemassa olevasta se on selvä asia huoltajakorotus kuuluu siihen samaan ketjuun ville niinistö puhui tässä melkein niin että varmaan ihmiset kyyneliä silmistä pyyhkivät miten hyvin hyvin hän on toiminut yksi pilkku neljä miljardia leikkauksia silloin kun hän oli ministerinä onko silloin tehty oikeita asioita tuhatneljäsataa miljoonaa kannattaa muistaa se että kun lähtee kaverilta tikkua silmästä kaivamaan niin kannattaa se malka omasta silmästä huomata toinen asia lisäksi vielä nyt kun kansantalous on lähtenyt kehittymään positiiviseen suuntaan sehän luo nuorille sen aidon mahdollisuuden saada kesätyöpaikkoja paljon enemmän kuin jyrkimmän laman aikana se tilanne on muuttunut aivan päinvastoin jopa niin että kun kävimme torniossa talousvaliokunnan kesäkokousmatkalla niin siellä todettiin tornion terästehtaalla että he he olivat ottaneet neljäsataa oliko peräti seitsemänsataa nuorta töihin sinne tehtaalle seitsemänsataa muistamani mukaan se luku oli valtavan iso määrä ihmisiä kesätöihin ja sehän osoittaa sitä että näille nuorille tämä talouden vahvistaminen on tuhat kertaa tärkeämpi asia kuin muutaman euron nousu johonkin tukeen se työpaikka minkä he ovat sieltä saaneet on valtavan arvokas samoin kuntatalouden paraneminen viime vuonna kuntatalous tuotti neljäsataa miljoonaa euroa ylijäämää kun viime vaalikauden jälkeen suurin piirtein suomen kunnat olivat ravoilla ja moni kunta oli menossa konkurssiin tai ei kunta voi mennä konkurssiin mutta talousvaikeuksissa tämä osoittaa että sillä on taloutta kunnostetaan sillä jos huudamme yksityiskohdista ja ja arvostelemme kaveria näkemättä sitä kokonaisuutta petämme äänestäjiämme ja siihen ei kannata lähteä

arvoisa puhemies siksi teemme nyt näitä muutoksia ja reformeja niin koulutuksessa kuin yhteiskunnassa muutoinkin että on tärkeää se että suomi pääsee takaisin jaloilleen ja nimenomaan uusien työpaikkojen luomisen kautta opiskelijat saavat sen toivonnäkymän

liikkuvat suomessa aidosti työpaikkojen perässä mutta sitten itse tähän opiskelijoitten toimeentuloon liittyen tähän itse esitykseen liittyen erittäin tärkeää on se että nyt kannustamme perheellistymiseen myös jo opiskeluaikana tutkimukset osoittavat että suomalaiset nuoret haluaisivat monesti aikaisemmin lapsia ja erityisesti isomman lapsiluvun perheisiinsä kuin mitä he tällä hetkellä saavat ja tähän on tärkeä tämä on aito huoli kaikki puolueet tuntuvat tämän saman huolen jakavan ja jakavan ja on erityisen tärkeää että myös opintotuessa tämä asia nyt huomioidaan viimeisenä pohjoismaana on tärkeää että tämä huoltajakorotus nyt otetaan mukaan ja nimenomaan keskusta edellytti että näissä opintotukimuutoksissa ja yleiseen asumistukeen siirtymisen yhteydessä jotta perheelliset opiskelijat eivät häviä tässä muutoksessa koska he olivat jo yleisen asumistuen piirissä huoltajakorotus on nyt viimeistään otettava käyttöön on todella tärkeää että häviäjiä ei tule porukkaan ja on myös huomioitava nimenomaan esimerkiksi tämä kokonaisuus näitten kaikkien kustannusten ja menojen osalta mitä opiskelijaperheellä on esimerkiksi juuri varhaiskasvatusmaksut osa on ollut kyllä varhaiskasvatusmaksujen piirissä myöskin aikaisemmin mutta on huomioitava että jo toisen kerran varhaiskasvatusmaksuja alennettiin ja ensin tietty ryhmä tuli tähän maksuttoman

piiriin ja nyt noin kuusituhattaseitsemänsataa perhettä tämän toisen päätöksen myötä tulee myös maksuttoman varhaiskasvatusmaksun piiriin ja ja monilla ne myös alenevat nyt sitten vielä tästä huoltajakorotuksesta on hyvä huomioida tämä seitsemänkymmentäviisi euroa lisää kuukaudessa suora lisäys opintotukeen tämä on tärkeä koska molemmat lasten opiskelevat vanhemmat saavat tämän kun vain hakevat sitä kun he ovat alaikäisten lasten lasten huoltajia on erittäin hyvä että tämä tulee molemmille

tämä seitsemänkymmenenviiden euron tulee myös toimeentuloon suoraan avuksi lakiin ollaan nyt säätämässä että se ei vähennä esimerkiksi asumistuen määrää tai vaikuta päivähoitomaksuihin tai toimeentulotukeen tämä oli erityisen tärkeä yksityiskohta mistä haluttiin huolehtia no sitten myöskin tästä lapsivähennyksestä on aikaisemmin keskusteltu että miksi tämä oikeus nyt sitten päättyy tämähän ei ole auttanut nimenomaan pienituloisia perheitä juuri monia opiskelijaperheitä koska se lapsivähennyshän tehdään tuloista jos niitä ei paljon ole ei silloin mitään vähennyksiäkään tehdä nimenomaan tämmöinen täsmätuki on paljon konkreettisempi apu ja on hyvä että tämä tämä tulee siihen tilalle

sitten perheille ja pienituloisille esimerkiksi tässä nyt budjettikäsittelyn yhteydessä ensi vuoden budjettiin tulee ovat myös niitä konkreettisia tukia pienituloisille joilla on paljon suurempi vaikutus no sitten ylipäätänsä opintotukimuutoksista yleiseen asumistukeen siirtymisestä nämä tukijärjestelmään tehdyt muutokset tänä vuonna tulleet muutokset ja tämä ensi vuonna vuoden alusta voimaan astuva huoltajakorotus ovat oikeudenmukaisempi malli kuin aikaisempi opintotukimalli nämä auttavat erityisesti niitä pienituloisia opiskelijoita joilla on suuret asumismenot opintorahaahan aikaisemmin toki saatiin isompi määrä mutta sillä opintorahalla jouduttiin rahoittamaan yhä enemmän ja kasvavia asumiskustannuksia oli nimenomaan aika muuttaa ja korjata asumistukijärjestelmää he siirtyvät tähän yleiseen asumistukeen ja on tarpeellista että koko meidän väestö siirtyy tähän tämä järjestelmä yksinkertaistuu ja nämä samat ehdot ja kriteerit koskevat kaikkia tämä oli myös opiskelijajärjestöjen toive tämä on myös joustavampi

arvoisa puhemies on hienoa että hallitus on luja uskossaan että näillä erilaisilla muutoksilla on nimenomaisesti helpotettu kaikista pienituloisimpien opiskelijoiden arkea sitten kun katsoo näitä selvityksiä mitä tästä asiasta on tehty niin viimeksi esimerkiksi nordean ekonomisti kärkkäinen hyvin laajasti kävi näitä tulonjakovaikutuksia läpi ja hänhän päätyi yksiselitteisesti siihen että nimenomaisesti kaikista pienituloisimmat opiskelijat tässä ovat nyt menettäneet nyt toivoisi että kun sieltä hallituksesta sitten sanotaan että ei tietenkään näin ole käynyt niin esittäkää sitten ne faktat ja käydään sitten niistä keskustelu heti kun vain saatte tehtyä sellaisen selvityksen mikä todella osoittaa että nämä teidän puheenne pitävät paikkansa voimme niin kauan kuin tässä keskustelussa eivät ole tosiasiat kunnossa tämä on vähän tällaista ja sen takia kannattaisi katsoa kyllä näitä selvityksiä joita hyvin laajasti on tehty ylipäätänsä tässä opintososiaalisten opintososiaalisten etujen etujen kokonaisuudessa on hyvä todella muistaa se että kaikkien näiden muutoksienkin jälkeen jos muistan oikein perheellisen opiskelijan tulotaso keskimääräisesti vähenee neljälläkymmenellä eurolla kuukaudessa ja taitaa olla että opiskelijaliike on tämän tiedon vahvistanut joten siinäkin suhteessa on hyvä pysyä nyt siinä totuudessa jota täällä aina monesti toivotaan tähän loppuun vielä totean sen minkä tuossa aikaisemmin sanoin että valiokunta tätä asiaa käsitellessään pohtisi myös sitä kysymystä mikä nousi näissä lausuntojen antajien huomioissa esille että nyt kun tämä huoltajakorotus on sidottu huoltajuuteen niin olisiko se pitänyt sittenkin sitoa siihen elatusvelvollisuuteen jokainen ymmärtää että tässä on hieman erilaisuutta ja tätä varsinkin sosiaali ja terveysministeriö ja kansaneläkelaitos esittivät olisi hyvä että valiokunta tämän

puhemies täytyy myöntää että en ole uskoa korviani kun kuuntelen näitä hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroja tässä eli väitetään että hallitus kannustaa opiskelijoita perheellistymään jo opiskelujen aikana tekemällä muutoksia jotka siis heikentävät perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa kokonaisuudessaan tämän hallituskauden aikana tehtyjen leikkausten seurauksena

opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin rahoitettiin leikkaamalla kaikilta muilta asumistuen saajilta eli niiltä muilta pienituloisilta se on tämän hallituksen politiikan kokonaiskuva ja sitten kun tässä vielä perustellaan tätä muutosta sillä että nyt siirrettiin painopistettä suomen pienituloisimpiin väestöryhmiin kuuluvien opiskelijoiden kohdalla niin painopistettä siirretään tämän kymmenyksen sisällä siihen kaikista pienituloisimpaan kymmenykseen sekö on teidän mielestänne sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa että leikataan kokonaisuudessaan kaikista pienituloisimmilta suomalaisilta ja sitten tehdään yksi pieni väistöliike jonka kohdalla te sanotte että nyt siirrettiin painopistettä kaikkein pienituloisimpien opiskelijoiden kohdalla niihin kaikista köyhimpiin

arvoisa herra puhemies hyvät edustajat en puhu pitkään mutta kuitenkin varmuuden vuoksi täältä pöntöstä mielestäni opposition koko vaalikauden kestänyt kritiikki koulutussäästöjä kohtaan on ymmärrettävää ja perusteltuakin eli kun olemme tehneet merkittäviä säästöjä valtion menoihin olemme joutuneet kohdentamaan koulutukseen liiankin suuria leikkauksia tämä leikkausten tie on jo aiemmin kuljettu loppuun ja nyt on pystytty suuntaa kääntämään ja jonkun verran koulutukseen lisätään rahaa kuten tänään annetusta kolmannesta lisäbudjetista ilmenee mitä sitten tulee näihin opintososiaalisiin etuuksiin jotka eivät siis ole tarkasti ottaen koulutusta vaan sosiaalisia tulonsiirtoja tämä nyt puheena oleva huoltajakorotus parantaa opiskelijoiden tilannetta mutta en minä ainakaan ole kiistämässä sitä että kun on tehty sosiaalisiin tulonsiirtoihin hyvin laajasti ottaen erilaisia säästötoimenpiteitä niin opintorahaan on kohdistettu suurempi säästö kuin mihinkään muuhun sosiaaliseen tulonsiirtoon minun mielestäni tämä on totta onko tämä sitten väärin ovatko opiskelijat niitä tämän maan kaikkein huono osaisimpia tai niin edustaja andersson toistuvasti sanoo kaikkein pienituloisimpia kuten sanoin jo aikaisemmin totta kai sananmukaisesti tulkittuna opiskelijat ovat kaikkein pienituloisimpia tässä maassa mutta kysyn uudelleen minkäköhänlainen opintorahajärjestelmä tässä maassa pitäisi olla jotta jo määritelmän mukaan opiskelijat eivät kuuluisi tämän maan pienituloisimpiin ihmisiin jos meidän mediaanipalkka on jotain kolme tonnia kuussa niin edustaja andersson sitä mieltä että kyllä opiskelijoille sen verran pitää opintorahaa kuukausittain antaa kuin on esimerkiksi keskipalkka tai mediaanipalkka en itse ainakaan ole tätä mieltä olen jo aikaisemmin tässä keskustelussa sanonut että suomessa on noin maailman anteliain opintotukijärjestelmä tanskassa taitaa olla vähän parempi sen lisäksi suomessa voi ilmaiseksi opiskella niin pitkälle kuin lahjakkuutta ja sitkeyttä vain riittää ilman että talous on siinä esteenä näin ollen itse lähden siitä ja tämä on minun arvomaailmani ja uskon että hallituspuolueissakin on erilaisia ajatuksia että on täysin perusteltua että opiskelijat rahoittavat osan opiskelun aikaisesta toimeentulostaan lainanotolla miksi no siksi että tämä opiskelu on ennen kaikkea panostus heihin itseensä totta kai yhteiskuntakin hyötyy mutta ennen kaikkea se on panostus heihin itseensä siksi että opiskeluaika on väliaika siksi että opiskelu parantaa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia ja siksi että opiskelu parantaa tulevaisuuden ansiomahdollisuuksia kun näin on ja kun valtio sekä takauksen että verotuksen muodossa tukee opintolainan ottamista ja takaisin maksamista niin se todella niin väärin siis niin väärin että opiskelijat joutuvat osan opiskelujen aikaisesta toimeentulostaan rahoittamaan opintolainalla totta kai kun täällä huudatte että se on väärin ja lisää rahaa opiskelijoille te saatte aplodeja tuolta kampuksilta mutta kun katsomme koko valtiontalouden tilaa niitä ikäviä säästöjä jotka on tehty aidosti pienituloisiin köyhiin vähäosaisiin ihmisiin niin ei ole väärin että ne säästöt jotka ovat kohdistuneet opintorahaan ovat tuntuvampia kuin ne säästöt jotka ovat kohdistuneet esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiin pitkäaikaissairaisiin syrjäytyneisiin ihmisiin jotka aidosti ovat tämän maan vähäosaisimpia sitä opiskelijat eivät ole siis myönnän edustaja andersson on säästetty mutta aivan kuten kerroitte opiskelijoilta opintorahan leikkauksen muodossa on säästetty enemmän kuin edellä mainituilta ryhmiltä olisitteko te tehnyt toisinpäin jos olisi pitänyt valita puhemies lopuksi mitä sitten tulee

tähän mahdollisuuksien tasa arvoon koulutukselliseen tasa arvoon se on äärimmäisen tärkeä asia itse olen hyvin köyhästä perheestä ja opiskellut juristiksi ja niin edelleen ja kuten muutkin minun ikäluokastani nimenomaan opintolainalla kun suuret ikäluokat tulivat yliopistoihin hyvinkin köyhistä oloista todettiin että meillä on luotu opintolainajärjestelmä joka mahdollistaa koulutuksellisen tasa arvon ja meillä on tänä päivänäkin sellainen järjestelmä kun te sanotte että opintorahan leikkaaminen ja lainapainotteisuuden lisääminen vähentää pienituloisista köyhistä perheistä tulevien ihmisten hakeutumista korkeampiin opintoihin niin en ainakaan minä tiedä että tästä olisi todisteita tutkimuksellisesti mutta voi olla ja jos näin on niin se on ehdottoman epätoivottavaa kehitystä koulutuksen tasa arvo mahdollisuuksien tasa arvo se että jokainen voi opiskella niin pitkälle kuin älliä ja sitkeyttä riittää on äärimmäisen tärkeä asia suomalaisessa yhteiskunnassa ja meillä on sellainen maksuton koulutus ja meillä on sellainen opintotukijärjestelmä

mielestäni tavoitteena pitää olla sellainen että sillä tulee toimeen kun haluaa opiskella päätoimisesti suomessa jo pitkään yksi keskeinen syy sille että opintoajat ovat venyneet on ollut nimenomaan opiskelijoiden työssäkäynti ja töissä käydään sen takia että opintotuki on ollut riittämättömällä tasolla eli sillä ei ole pystynyt tulemaan toimeen kun opiskelee päätoimisesti

lisätään eli se kasvattaa kynnystä näiden opiskelijoiden kohdalla joilla ei ole samanlaista taloudellista riskinsietokykyä kuin muilla

arvoisa puhemies täältäpä käyn nyt näitä faktoja läpi ja lisää faktoja on tulossa sitten kun saamme tarkat laskelmat opiskelijoista eri eri tuloryhmissä silloin voimme jatkaa tätä keskustelua sitten lisää tutkimuksissahan joita nyt eri asiantuntijat ovat tuottaneet ei ole kaikissa huomioitu todellisia vaikutuksia ei ole otettu kaikkia kriteereitä niihin mukaan esimerkiksi näitten opiskelijaperheitten kohdalla kaikkia heihin liittyviä menomuutoksia ja tulomuutoksia ei ole näissä huomioitu ja tämäkin on hyvä aina muistaa kun katsotaan näitä kriteereitä niistä laskelmista mutta tähän keskusteluun palaamme voittajahan siis tässä opiskelijoitten tukien muutosten yhteisvaikutuksessa tyypillisesti on yksin vuokralla asuva pienituloinen opiskelija hänelle asumislisän korvautumisen myötä kun siis miinus kaksisataayksi euroa keskimäärin tulee lisää kolmesataakymmentä euroa kuukaudessa eli tämä kompensoi suurimmalla osalla opintotukeen tehdyt leikkaukset asumistukea maksetaan koko vuodelta kun asumislisää sai vain opintotukikuukausilta eli korkeintaan yhdeksän kuukauden ajan vuodessa lisäksi opintolainan määrän korotus parantaa toimeentuloa entisestään jos sitä päättää nostaa mutta keskimäärin ja suurimmalla osalla tämä valtiolta tuleva opintojen aikainen konkreettinen rahatuki mikä tulee tilille nousee ja jos sitä lainaa haluaa vielä nostaa lisää sen päälle niin tämä on sitten vielä se plussa siihen päälle ja vähentää työssäkäynnin tarvetta eli paremmat mahdollisuudet jatkossa no miten sitten on erityisesti näiden pienituloisten ja suuria asumiskuluja

näillä opiskelijoilla yleinen asumistuki on parhaimmillaan huomattavasti suurempi kuin opintotuen asumislisä ja tämä erotus todella riittää kompensoimaan opintotuen leikkaukset suurimmalla osalla sitten opiskelijalapsiperheistä erityisesti voi mainita että rahalliset tuet nousevat useimmissa tapauksissa hiukan ja päälle tulee opintolainan maksimikorotus opintorahan leikkaus vähentää tuloja nolla viiva kahdeksankymmentäviisi euroa henkeä kohden asumisen tukiin muutos ei olennaisesti vaikuta koska opiskelijalapsiperheet ovat jo ennestään asumistuen piirissä muutoksen yhteydessä opintorahasta tuli asumistukeen vaikuttavaa tuloa minkä seurauksena asumistuen määrä vähenee nolla viiva sata euroa kuukaudessa keskimäärin noin euroa kuukaudessa huoltajakorotus kompensoi suurimmalla osalla etuuksiin tulleet menetykset huoltajakorotus ei vaikuta asumistukeen sotilasavustukseen varhaiskasvatusmaksuihin kotihoidon tukeen eikä yksityisen hoidon tukeen joten se tulee kokonaisuudessaan huoltajien eduksi ja tässä erityisesti on hyvä huomioida varhaiskasvatusmaksujen alennukset ja sitten

ilmaisen varhaiskasvatuksen ilmaisen varhaiskasvatuksen piiriin tulevat uudet perheet ketkä häviävät tässä muutoksessa muutosten yhteisvaikutus on usein suorien rahallisten tukien osalta tappiollinen korkeakouluopiskelijoille ja opiskelijoille joiden puolisolla on kohtuullisia tuloja tai jos niitä on omasta takaa aikaisemminhan asumislisää opintotuessa sai automaattisesti tämä automaatiohan nyt häviää ja tästä tulee tuloriippuvaista mikä on aivan oikeudenmukaista opintolainan määrän korotus korvaa rahallisissa tuissa menetetyt tulot lähes kaikilla kokonaan ja tämä on aina tietenkin vapaaehtoista näillä opiskelijoilla opintotukijärjestelmä muuttuu muutosten myötä lainapainotteisemmaksi eli niillä joilla on omia tuloja ennestään paljon se vaikuttaa yleisen asumistuen piirissä

muutokset riippuvat paljon asumismuodosta ja kuluista kohtuullisesti palkkatuloja saavat voivat menettää asumisen tukia ja kun päälle tulee opintorahan leikkaus eli euroa miinusta päädytään rahamuotoisissa tuissa tappiolle opintolainan korotus kuitenkin antaa mahdollisuuden paikata menetykset monilla korkeakouluopiskelijoilla tukimäärä kuitenkin nousee erityisesti kun tulot ovat pienet ja asuminen kallista tämä kaikki kertoo siitä että opintotukijärjestelmä nimenomaan muuttuu oikeudenmukaisemmaksi jos jollain on omia tuloja tai oman perheen tai ruokakunnan piirissä nimenomaan puolison tulot ovat sen verran isommat että he pystyvät yhdessä kantamaan enemmän taloudellista vastuuta niin eikö ole oikein että me käytettävissä olevaa valtion tukea jaamme niille joilla tällaista tukea ei omasta perhepiiristä tai omista pienistä palkkatuloista johtuen ole minusta tämä on hyvin oikeudenmukainen muutos

arvoisa puhemies tässä opintososiaalisten tukien kokonaisuudessa ja tässäkin asiakohdassa on paljon keskusteltu opintolainasta opintolainahan meillä on ollut toimiva osa opintotukijärjestelmää ja se on vapaaehtoista ja sitä opiskelijat voivat halutessaan ottaa sitten valitettavasti kuitenkin meillä on suomessa tilanne että liian harva opiskelija tähän lainamahdollisuuteen tarttuu kun ottaa huomioon sen varsinkin näinä aikoina jolloin korot ovat hyvin matalalla että meillä on valtion takaama järjestelmä joten se on kohtuullisen edullista rahaa opiskelijalle ja tähän liittyykin sellainen asia että jos me haluaisimme opiskelijoiden toimeentuloa lisätä ja kun hallitus leikannut mikä pakottaa sitten myös useamman opiskelijan nostamaan lainaa tulisi pohtia millä tästä opintolainasta saataisiin vielä houkuttelevampi muissa pohjoismaissahan on käytössä järjestelmä jossa opintolaina otetaan suoraan valtion opintolainarahastosta jolloin ei tulla enää siihen pisteeseen että tarvitsisi pelätä sitä jos ei työllistykään tai jos ei pysty tulevaisuudessa maksamaan sitä omaa opintolainaa pois ja jolloin siitä voidaan tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja sen takaisinmaksu voidaan sitoa esimerkiksi työllistymiseen ja niin edelleen ja olisi varmaan syytä kun suomessakin nyt näyttää kehitys ajavan yhä enenevässä määrin siihen suuntaan että opiskelijoita ajetaan

opintolainan nostaminen jokaiselle opiskelijalle olisi täysin turvallista
arvoisa puhemies en ollenkaan kiistä niitä monia vaikeita päätöksiä joita tämä hallitus on tehnyt leikatessaan eikä varmaan kukaan kiistä niitäkään valitettavia ja monia päätöksiä joita edellinen hallitus teki leikatessaan ylipäänsä kun hoidetaan yhteisiä tehtäviä joudutaan huolehtimaan siitä että resurssit riittävät niiden olemassa olevien tarpeiden puitteissa ja niiden reunaehtojen kanssa joiden

nousee niin että työttömyys pienenee niin tottahan toki se kaikki sataa suuressa laarissa koko kansakunnan laariin ja on myös opiskelijoiden etu mutta haluan vielä kerran todeta tästä yleisestä asumistuesta että kyllä se oli linjaus että se haluttiin kohdistaa heille jotka kaikista eniten sitä tarvitsevat ja kyllä siihen sisältyy se että silloin joiltakin asumistuen saajilta opiskelijoilta se on vähentynyt mutta joka tapauksessa yleinen asumistuki suurenee yli sadallatuhannella opiskelijalla ja nämä ovat sellaisia opiskelijoita jotka ovat yksin asuvia pienituloisia ja jotka maksavat korkeita vuokria elikkä niitä opiskelijoita jotka kaikista eniten niitä

pääse mihinkään ei ole mukava nostaa lainaa mutta silloin kun sitä rahaa ei yksinkertaisesti ole lainarahakin on parempi kuin se että pitäisi olla täysin ilman mutta on hyvä että meidän järjestelmämme on edelleenkin tukipohjainen se että meillä on asumistukea se että meillä on opintoraha ja se että meille tulee huoltajakorotus joka on sinne järjestelmään upotettu toivottavasti pysyvästi

arvoisa puhemies edustaja kulmuni on aivan oikeassa siinä että huoltajakorotus on tervetullut ja hyvä rakenteellinen muutos opintotukeen siitä olen aivan samaa mieltä koska tämä tarkoittaa sitä että seuraavan kerran kun saadaan sosiaalista omaatuntoa omaava on mahdollista korottaa esimerkiksi tämän huoltajakorotuksen tasoa niin että perheellistenkin opiskelijoiden toimeentulo hallituksen tekemien päätösten seurauksena parantuisi joten tämä otetaan sitten seuraavan hallituksen asialistalle mitä tulee hallituksen talouspolitiikkaan kokonaisuudessaan niin toistan vielä kerran niitä selvityksiä mitä on tehty edellisen hallituskauden päätöksistä siitä miten ne ovat vaikuttaneet eri tuloluokissa olevien suomalaisten toimeentuloon verrattuna siihen mitä on tehty tämän hallituskauden aikana

kasvoivat ja tuloerot kapenivat siitä huolimatta että hallitus sopeutti enemmän kuin mitä sipilän hallitus tekee tällä hetkellä tämä hallitus sopeuttaa vähemmän mutta tekee sen tavalla joka kasvattaa tuloeroja ja jonka seurauksena suurin osa menosäästöistä on kohdistettu suoraan kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon

suomalaisten toimeentuloon en suoraan sanoen keksi yhtäkään pienituloista väestöryhmää jolta tämä hallitus ei olisi leikannut se pitää paikkansa kuten edustaja zyskowicz totesi että kaikista suurin yksittäiseen etuuteen kohdistuva leikkaus on ollut se mikä tehtiin opintorahaan

arvoisa puhemies hallitus esittää vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutettavaksi siten että vapaan sivistystyön puitteissa tehtävä kotouttava toiminta helpottuu lisäksi lakia muutettaisiin vaikeasti vammaisille järjestettävän koulutuksen osalta siten että sen saama valtionosuus nousisi nämä ovat kannatettavia esityksiä opiskelijoilta ei perittäisi maksuja niiltä osin kun koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan ehdotuksilla parannettaisiin kotouttavan koulutuksen kokonaisuutta suomessa tälle on tilaus vapaa sivistystyö on nimensä mukaisesti varsin vapaata ja esimerkiksi kunta ja aluekohtaiset vaihtelut vapaan sivistystyön tarjonnassa ovat suuria vapaan sivistystyön palvelut tukevat omalta osaltaan alueiden elinvoimaisuutta ihmisten monipuolista harrastamista elinikäistä oppimista ja luovuutta hyvää arkea vaikka vapaa sivistystyö ei johda tutkintoon keskeinen paikka osana koulutusjärjestelmäämme vapaa sivistystyö vahvistaa osaltaan myös ihmisten aktiivisuutta ja osallisuutta kun puhutaan maahanmuuttajien kotouttavasta toiminnasta olennaista on että esimerkiksi kielikoulutusta on saatavilla mahdollisimman monen eri polun kautta vapaan sivistystyön hyödyntäminen nykyistä laajemmin kotouttamisen työkaluna on perusteltua seuraavaksi kannattaa valmistella parhaita käytäntöjä monistettavaksi koko suomen vapaan sivistystyön kentällä jotta pystymme toimimaan mahdollisimman vaikuttavasti arvoisa puhemies vapaa sivistystyö näyttelee monen ihmisen elämässä hyvin tärkeää roolia se inspiroi se synnyttää toivoa se tuo uusia ideoita kun me puhumme suomeen tulleista maahanmuuttajista ja kotouttavasta toiminnasta me tarvitsemme kaiken sen toivon mitä meillä on

arvoisa puhemies pidän hyvänä että maahanmuuttajien luku ja kirjoitustaidon koulutusmallissa kansanopiston opintokeskuksen kansalaisopiston sekä kesäyliopiston ylläpitäjälle myönnettäisiin sadan prosentin valtionosuus sellaiseen oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen joka on hyväksytty opiskelijan kotoutussuunnitelmaan tällöin ainakin vältytään niiltä puheilta että kyseessä on vääränlainen koulutus ja tukea myönnetään väärään koulutukseen opiskelijoilta ei voitaisi periä opetuksesta maksuja siltä osin kuin koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan esityksen tavoitteena on luoda maahanmuuttajien luku ja kirjoitustaidon koulutukseen koulutusmalli joka hyödyntää vapaan sivistystyön koulutuksen joustavuutta ja monimuotoisuutta ja eri oppilaitosmuotojen ominaispiirteitä uuden koulutusmallin joka perustuu tämän vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutusta valmistelevan työryhmän ehdotuksiin tarkoituksena on monipuolistaa luku ja kirjoitustaidon opiskelumahdollisuuksia ja osaltaan nopeuttaa maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen ja työelämään

juuri tämähän meillä pitäisi olla tavoitteena niille maahanmuuttajille jotka saavat luvan opiskella ja asua suomessa pidän esitystä hyvänä

arvoisa puhemies hyvät kollegat sanon heti alkuun tärkeimmän asian tämä hallituksen esitys on hyvä siinähän ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia kansanopiston opintokeskuksen kansalaisopiston tai kesäyliopiston ylläpitäjälle ylläpitäjälle myönnettäisiin sadan prosentin valtionosuus sellaiseen oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen joka on hyväksytty opiskelijan kotouttamissuunnitelmaan

tilannehan etenee maahanmuuttajan kohdalla siten että tehdään te toimiston kohdalta tämä alkukartoitus työttömälle työnhakijalle tässä tapauksessa maahanmuuttajalle ja sitten tehdään tämä kotouttamissuunnitelma kun itse olen ehkä nyt voin sanoa näin myöskin vapaan sivistystyön kasvatti kun olen itse käynyt kansankorkeakoulun ja tunnen kansanopistokentän uskallan erittäin hyvin toimittuani myöskin sitten kansanopiston ja metallin koulutuskeskus murikan rehtorina kymmenen vuotta jolloin kiersin paljon kansanopistoja eri eri yhteyksissä niin olen erittäin iloinen ja tyytyväinen nimenomaan kansanopisto jolla on sisäänrakennettuna tällainen joustavuus ja monimuotoisuus parhaimmillaan hyvin yksilölliseen ja yhteistoiminnalliseen opiskeluun ja voisin hyvin ajatella että se parhaimmillaan sopii mitä parhaiten myöskin maahanmuuttajien koulutus opiskelu opintoyhteisöksi kun tätä lakia kävin lävitse niin niin siinä on myöskin huomioitu sitten tällaiset ikään kuin joustavat opintopolut osa osa aikainen ja vastaavan tyyppinen lakiesitys tuntee myöskin käsitteen toiminnallinen opiskelu ja lähestyy tätä asiaa tämmöisestä

jonka ymmärrän niin että siinä myöskin toteutuu tietyn tyyppinen työnteon opiskelu ja siinä mukana oleminen mitä nyt kansanopistoilla on hyvin monimuotoista

tämäkin hyvä puoli arvoisa puhemies pääsen sitten itse sivistysvaliokunnassa perehtymään tähän asiaan syvällisemmin mutta tämä tässä vaiheessa

hyvin esille vapaan sivistystyön merkitys kansamme sivistystason nousussa se on ollut erittäin merkittävä tulee sitä todennäköisesti olemaan myös jatkossa tämän hallituksen esityksen mukaan pääasiallisena pääasiallisena koulutustehtävänään vaikeasti vammaisille järjestettävää koulutusta tarjoavan kansanopiston ylläpitäjälle myönnettäisiin jatkossa valtionosuutta maksimissaan kahdeksankymmentä prosenttia nykyisen viidenkymmenen prosentin sijasta tältä osin hallituksen esitys on on hyvin perusteltu ja parantaisi toteutuessaan vaikeasti vammaisen henkilön edellytyksiä osallistua kansanopistoissa järjestettävään koulutukseen tämä asia on mainittu myös hallituksen esityksen perusteluissa tällöin mahdollistettaisiin myös vaikeasti vammaisten opiskelu huomattavasti nykyistä pienemmissä opetusryhmissä ja heille paremmat opetusvälineet tai opetustarvikkeet hieman enemmän pohdintaa herättää sitten esityksen toinen kohta jonka nojalla maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn kansanopiston opintokeskuksen kansalaisopiston kansalaisopiston tai kesäyliopiston järjestämään koulutukseen myönnettäisiin sadan prosentin valtionosuus valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen rajoissa tältä osin oppilaitoksella ei siis olisi mahdollisuutta periä opiskelijamaksuja tai tarvetta kattaa puuttuvaa osuutta omarahoitusosuudella omarahoitusosuudella kuten esimerkiksi lakiesitykseen edelleen sisältyvän vaikeasti vammaisten koulutuksen osalta tulee olemaan jatkossakin yhdenvertaisuuden nimissä voisikin olla perusteltua että myös kotoutumiskoulutuksen osalta säilytettäisiin ainakin jonkinlainen omavastuuosuus

arvoisa puhemies kuuntelin huolella edustaja savion puheenvuoroa olen oppinut tuntemaan ja huomaamaan että hän puhuu täällä asiaa on mielenkiintoinen kysymys nyt sitten esimerkiksi tämä sadan prosentin valtion tuki ja apu ja en en sitä itse nyt lähde tässä yhteydessä vertaamaan sitten tähän vaikeavammaisten valtiontukeen itse näen että siinä on kuitenkin olennaisesti lähtökohdiltaan erilaisesta opetuksesta ja vastaavasta kysymys mutta tämä oli hyvä huomio edustaja saviolta ja sen takia tämä lähete ja evästyskeskustelu täällä nyt käydään ja ilokseni voin todeta että edustaja saviohan on uusi sivistysvaliokunnan jäsen ja että siellä sitten asiantuntijoitten avustuksella käymme tähän problematiikkaan kiinni

herra puhemies sen verran vielä jatkan osaltani että toivoisin että vaikka tässä puhutaankin nyt maahanmuuttajien kotouttamiseen osoitettavista osoitettavista resursseista myös perussuomalaiset huomioisivat sen että kotouttaminenhan on juuri se mistä myös perussuomalaiset puhuvat mitä pitäisi suomessa pyrkiä edistämään lähtisin siitä että jos näitä lukuja tarkistetaan ja valtionosuuksia tarkistetaan ja halutaan saattaa nyt tässä eri osapuolet yhdelle viivalle silloin oikea ratkaisu tuskin on vähentää sitä maahanmuuttajan osuutta eli toisin sanoen tuoda sinne niitä kustannuksia jotka sitten todennäköisesti maksettaisiin jostakin kotoutumisrahasta tai mikä mikä se sitten käytännössä olisikaan eli sitä että tässä tapauksessa sivistysvaliokunnan pitäisi sitten miettiä pitäisikö vaikeasti vammaisten ihmisten kurssien valtionosuuksia sitten korottaa niin että se vastaisi tätä maahanmuuttajakoulutuksen saamaa tukea

arvoisa puhemies ihan lyhyesti tässä hallitus esittää että sairausvakuutuslain alaisia vähimmäispäivärahoja kuten sairaus äitiys vanhempain ja isyyspäivärahoja korotetaan kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuukaudessa korotus koskisi myös kuntoutusrahaa ja korotuksen tarkoitus on vähentää viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta vähimmäismäärä nousisi kuukausitasolla vajaasta kuudestasadasta eurosta kuuteensataankuuteentoista euroon toinen merkittävä ja hyvä asia on että lapsen kotona tapahtuvassa saattohoitotilanteessa erityishoitorahaa voidaan maksaa kummallekin vanhemmalle nyt erityishoitorahaa maksetaan vain yhdelle hoitavalle vanhemmalle

ja vielä voisi sanoa että kotona tapahtuvaan saattohoitoon rinnastetaan myös muussa kuin erikoissairaanhoidon esimerkiksi jossain palvelukeskuksessa annettu saattohoito vielä kolmantena on mielestäni myönteistä tämä että yrittäjien sairastumisen omavastuuaikaa lyhennetään nyt yhteen sairastumispäivään tällä hetkellähän oli omavastuuaika yksi sairastumispäivä ja kolme sairastettua arkipäivää tämä tuo yrittäjät samalle viivalle palkansaajien kanssa jotka saavat palkkaa heti ensimmäisestä päivästä sairastumispäivästä lähtien yrittäjän eläkelain nojalla vakuutetut vakuutetut yrittäjät rahoittaisivat itse nyt ehdotetusta muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset alustavan arvion mukaan muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset sairausvakuutusjärjestelmälle olisivat vuodessa noin seitsemän miljoonaa euroa ehdotus aiheuttaa korotustarpeen yrittäjien lisärahoitusosuuteen ja siten lisää yrittäjien yrittäjien välillisiä välillisiä työvoimakustannuksia tämä lyhyesti

ensimmäiseen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö seitsemän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

alainen ajoneuvo liikenteen turvallisuusvirasto on maksuunpannut ajoneuvoveron lisäveroa verovelvolliselle nykyisen lain mukaan henkilö joka kuljettaa ajoneuvoa josta on erääntynyttä ajoneuvoveroa suorittamatta on tuomittava ajoneuvoverorikkomuksesta sakkoon samoin on tuomittava ajoneuvon omistaja tai haltija joka on luovuttanut tällaisen ajoneuvon toisen kuljetettavaksi mielestäni tämä on on ollut toimiva ratkaisu vaikkakaan ei estä millään tavoin ajoneuvolla ajamista hallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa muun muassa ajoneuvoveron valvonnan automatisointi valvontaa voidaan automatisoida ja tehostaa hyödyntämällä poliisin automaattisen liikennevalvonnan kameroita ja rekisterikilpien lukulaitteita tavoitteena tulee olla että liikkuvaa valvontaa harjoittavan viranomaisen järjestelmä lähettäisi liikenteen turvallisuusvirastolle tiedon liikenteessä havaitusta liikennekäytöstä poistetusta ajoneuvosta automaattisesti tiedän että tällainen toiminta on jo nyt osittain mahdollista tämä vapauttaa valvovien viranomaisten resursseja muihin tehtäviin ja mahdollistaa valvontatietojen käsittelyn nykyistä laajemman automatisoinnin uskon että tämä voi jopa onnistua kokonaisuutena mikäli oppia käydään hakemassa niistä maista missä tekniikka on jo pitkällä näistä hyvänä esimerkkinä on norja jossa ollaan suomea edellä monessa asiassa nimenomaan automaattisessa liikennevalvonnassa meidän ei tarvitse keksiä pyörää enää itse koska se jo esimerkiksi norjassa keksitty

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kahdeksan pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä

lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia ensin päätetään sivistysvaliokunnan mietinnön kahdeksan pohjalta ainoassa käsittelyssä puiteyleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta